jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tietoyhteiskuntakaarta esitys liittyy sääntelyn sujuvoittamista koskevaan hallituksen kärkihankkeeseen esityksessä ehdotetaan purettavaksi joitakin tietoyhteiskuntakaaren yksittäisiä normeja tämän lisäksi tietoyhteiskuntakaaren normien läpikäynti jatkuu liikenne ja viestintäministeriössä myös eussa on vireillä useita lainsäädäntöhankkeita jotka tulevat vaikuttamaan tietoyhteiskuntakaareen media ala on jatkuvassa murroksessa mikä johtuu ja käyttäjille tarjottavista uusista ja usein globaaleista palveluista käyttäjien tottumukset ovat muutoksessa ja kilpailu käyttäjistä ja mainosrahoista on kovaa esityksessä pyritään osaltaan parantamaan kotimaisen media alan yritysten toimintaedellytyksiä sen lisäksi hallituksella on suunnitteilla lisää toimia joilla pyritään helpottamaan kotimaisen median toimintaedellytyksiä esityksessä ehdotetaan kumottavaksi radiomainonnan määrällisiä rajoituksia koskeva säännös myös säännöstä televisiotoimijoiden velvollisuudesta varata yli puolet vuosittaisesta lähetysajastaan eurooppalaisille ohjelmille muutettaisiin joustavammaksi televisio ja radiotoiminnan valvontamaksun määrää korotettaisiin yleisradion osalta ja alennettaisiin kaupallisten toimijoiden osalta ehdotettu muutos on perusteltu sillä viestintäviraston valvontatehtävät ovat yleisradion osalta merkittävästi lisääntyneet vuoden kaksituhattakolmetoista alussa voimaan tulleiden yleisradiolain muutosten yhteydessä kaupallisten televisio ja radiotoimijoiden osalta valvontatehtävät ovat puolestaan vähentyneet televisio ohjelmistojen saavutettavuutta koskevaa sääntelyä muutettaisiin siten että näkö ja kuulorajoitteisille tarkoitettu ääni ja tekstityspalvelu olisi liitettävä yleisradion julkisen palvelun ohjelmistojen ja kaupallisten yleisen edun ohjelmistojen lisäksi sellaisiin valtakunnallisiin ohjelmistotoimilupien nojalla lähetettäviin ohjelmistoihin jotka palvelevat useita eri yleisöryhmiä ehdotetulla muutoksella halutaan turvata näkö ja kuulovammaisten osalta sananvapauteen sisältyvä oikeus ottaa vastaan viestejä radio ja ja televisiotoiminnan ohjelmistotoimilupien myöntämis ja peruuttamisedellytyksiä tarkennettaisiin niin että ohjelmistotoimilupaa ei myönnettäisi jos on perusteltua syytä epäillä hakijan rikkovan esimerkiksi arpajaislain

matkapuhelinten kytkykauppaa koskevat säännökset tämän hallituksen esityksen jälkeenkin tietoyhteiskuntakaaren normien läpikäyminen jatkuu liikenne ja viestintäministeriössä kiitos

arvoisa puhemies kiinnitän tässä puheenvuorossani huomiota vain yhteen tämän lakiesityksen kohtaan ja se on ohjelmistojen saattaminen näkö ja kuulovammaisten saataville jos halutaan edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta niin palvelujen esteettömyyteen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota esteettömyyshän tarkoittaa kaikkien aistien esteettömyyttä ei ainoastaan liikuntaesteettömyyttä ja nykyisinhän puhutaankin mieluummin saavutettavuudesta jokaisella yhteiskunnan jäsenellä on oltava oikeus tarpeelliseen tietoon omalla kommunikointikielellään ja saavutettavuus on sitä että tuotteet ja palvelut on suunniteltu niin että ne soveltuvat monialaisille käyttäjille onkin kiitoksen arvoinen asia että kotimaisten ohjelmien ääni ja tekstityspalvelut ovat mukana tässä liikennekaaressa lakiesityksessä ehdotettu näkö ja kuulovammaisille tarkoitettujen ääni ja laajentaminen yleisen edun ohjelmistojen lisäksi useita yleisöryhmiä palvelevien valtakunnallisten ohjelmistojen nojalla lähetettäviin ohjelmiin on erittäin kannatettavaa sillä eihän tämä palvele ainoastaan kuulo ja näkövammaisia esimerkiksi tekstityspalveluhan auttaa monia muitakin ihmisryhmiä

siis menossa oikaan suuntaan mutta paljon on kyllä vielä tekemättä yhdenvertaisuuden varmistamiseksi yhdenvertaisuuden näkökulmasta on ikävää että urheilu ja musiikkiohjelmat on jätetty tämän lakiesityksen ulkopuolelle myöskään viittomakielisten asemaa ei huomioida riittävästi viittomakieli on kuuroille äidinkieli ja esimerkiksi suomi puhuttuna tai kirjoitettuna on heille vieras kieli lainsäädännössä me emme siis edelleenkään huomioi riittävästi viittomakielisten yhdenvertaisuutta ja näihin asioihin toivon valiokunnassa käytettävän aikaa ja niistä keskusteltavan ihan lopuksi arvoisa puhemies esteetön yhteiskunta on kaikille hyvä yhteiskunta ja toivon että kaikessa lainsäädännössä tekisimme enemmän sen asian eteen töitä
arvoisat edustajat kun kaksi minuuttia on kulunut pääsääntöisesti pyritään silloin siirtymään tänne puhujapönttöön mikäli vielä asiaa on nyt opettelemme uutta ja sitten jatkossa pidämme tästä tarkemmin kiinni

arvoisa herra puhemies tietoyhteiskuntakaari on hyvä asia ja hyvä että sääntelyä sujuvoitetaan tämän hallituksen kärkihankkeen pohjalta tässä muun muassa ja itse toivoisin että myös tv mainonnan puolella ehkä uudelleen harkittaisiin joitain vuosia sitten tehtyjä päätöksiä mitkä tietyllä tavalla pätkivät näitä useisiin osiin ovatko ne enää tänä päivänä niin toivoisin että ministeri voisi tätä ehkä uudemman kerran pohtia aika paljon siitä tulee palautetta ja ja kun itse tiedän olevani siihen osasyyllinen kun olen silloin valiokunnassa asiaa käsitellyt kun tämä tämä muutos tehtiin niin nyt ainakin vähän saan omaatuntoa puhdistettua kun asia ja huoli on nostettu esille että enää ohjelmia ei välttämättä lainsäädännön määräämänä tarvitsisi tällä tavalla pilkkoa kuin tällä tällä hetkellä tehdään se tietysti näkyy näissä suosituissa ohjelmissa missä esimerkiksi edustaja kaikkonen ja muut esiintyvät niissä on paljon mainoskatkoja kun tavoitteena on tietysti myös saada rahoitusta sitä kautta arvoisa puhemies myönteistä niin kuin edustaja mäkisalo ropponen nosti esille on se että me erityisesti näissä pääkanavissa tuomme näkö ja kuulovammaisten asiaa eli laajasti esteettömyyttä entistä vahvemmin esille ääni ja tekstityspalveluiden laajentaminen on on tällä puolella perusteltua

toisaalta jos hakijan epäillään mahdollisesti syyllistyvän rikoslaissa rangaistavaksi säädettyyn kiihottamisen kansanryhmää vastaan nämä samat säädökset ovat myös tuolla toimiluvan peruuttamisen puolella ja tämä selkeyttää varmasti tätä tilannetta paljon mutta tässä keskustelussa on ehkä hyvä nostaa esille sitäkin että meidän aika runsaat säätelyt tänne perinteisen television puolelle asettavat kyllä suomessa toimivia media alan yhtiöitä kilpailunäkökulmasta erilaiseen asetelmaan erityisesti internetin puolella tapahtuvassa toiminnassa toivoisin että myös sitä pohdittaisiin pienen tv yhtiön joka esimerkiksi tarjoaa ohjelmaa tvn mutta myös internetin puolella pitää täyttää monet vaatimukset ennakkosensuureista ja tarkistuksista ja muista ja samaan aikaan kuitenkin tämä maailma tulee entistä enemmän sellaiseksi rajattomaksi että näitä ohjelmia katsotaan monista muistakin maista puhumattakaan youtubesta taikka tämäntyyppisistä palveluista myös ulkomaiset tv kanavat joita tällä hetkellä hyvin monet suomalaisetkin katsovat ovat erilaisessa kilpailuasemassa toivon että myös tätä pohditaan että emme tekisi sellaista lainsäädäntöä lainsäädäntöä että meidän kotimainen tuotanto ja ja kotimaiset tv kanavat eivät pystyisi toimimaan myös näillä rajattomilla markkinoilla

arvoisa puhemies tietoyhteiskuntakaari tuli voimaan vuoden kaksituhattaviisitoista alussa lakiin on koottu kaikki keskeiset säännökset jotka koskevat sähköistä viestintää ja sen tietoturvaa ja lakiin sisältyy myös viestintämarkkinalaki näin laajaa lakia joudutaan jatkuvasti päivittämään koska sähköisessä viestinnässä tapahtuu koko ajan muutoksia lain tavoitteena on edistää sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä varmistaa että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluja on kohtuullisin ehdoin jokaisen saatavilla koko maassa

turvallisia sekä hinnaltaan edullisia lain tavoitteena on myös turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyydensuojan toteutuminen korostan myös että hyvää on se että näkö ja kuulorajoitteisille suunnatut yleisohjelmat koskevat myös mtv kolme ja nelonen kanavia

mukaan televisio ja radiotoiminnan valvontamaksun määrää muutetaan siten että yleisradio oyn valvontamaksua korotetaan kahteensataankahteenkymmeneentuhanteen euroon vuodessa perusteena viestintäviraston valvontatehtävien lisääntyminen yleisradion osalta vastaavasti kaupallisten televisio ja radiotoimijoiden maksua alennetaan vähentyneiden valvontatehtävien vuoksi arvoisa puhemies esityksestä pyydettiin lausunnot noin sadaltaviideltäkymmeneltä lausunnonantajalta muun muassa radio ja televisiotoimijoilta teleyrityksiltä ja keskeisiltä viranomaisilta näin ollen voidaan sanoa että kenttää on kuultu ja saatu palaute on otettu myös huomioon lausuntojahan annettiin kolmekymmentäyksi kappaletta yleisesti lausunnoissa kannatettiin esityksen tavoitetta sujuvoittaa sääntelyä hallituksen kärkihankkeen mukaisesti tämä hallituksen esitys on kannatettava

arvoisa herra puhemies täällä on tuotu esiin tasapuolista tasapuolista tiedonsaantioikeutta ja varmasti niin näkö suhteen tasapuolinen tiedonsaantioikeus on hyvä asia keskustella mutta haluaisin nostaa tässä yhteydessä esiin myös maantieteellisen oikeuden saada tasapuolisesti tietoa ja se ilmenee hyvin monilta osin esimerkiksi televisiokanavien näkyvyyden osalta meillä on operaattoreita jotka jotka lähettävät lähinnä siis digitan mastojen mastojen kautta eri televisiokanavien ohjelmia mutta nämä kanavat eivät sitten joka puolella näykään niin sanottujen katvealueiden vuoksi ja jokaiseen mastoon ei kaikkia kanavapaketteja ole saatu tilanne on sikäli kestämätön että kansalaiset haluaisivat katsoa laajemmin saada tietoa laajemmin eri kanavien kautta tulevista ohjelmista mutta hyvin moni paketti peruspaketti tällä hetkellä sisältää vain peruskanavat ylen mtvn ja nelosen ja tuossapa tuo sitten oikeastaan onkin sub tvstä tai foxista voi vain unelmoida kun tätä kysyy viranomaistahoilta niin digita viestintävirasto ja sitten kanavaoperaattorit pallottelevat asiaa toisilleen kenelle vastuu tästä oikein kuuluu nämähän perustavat nämä laskentansa väkilukupohjaan eivät maantieteelliseen pohjaan vaan siihen paljonko on asukkaita mutta hyvin huonosti tässä otetaan huomioon kesäasukkaitten kesäasukkaitten määrä tai turistien määrä mitä eri alueilla voi olla ja tähän tietysti toivoisin huomiota kiinnitettävän

arvoisa herra puhemies viime vaalikaudella vuonna kaksituhattaneljätoista käytiin laaja tietoyhteiskuntakaaren uudistusprosessi eduskunnassa silloin sähköisen viestinnän tietosuojaa ja viestintämarkkinoiden lainsäädäntöä muutettiin aika radikaalistikin mutta tiedämme että aika muuttuu ja lain pitää pitää edustaa sitä sitä aikaa missä elämme siksi tämä normienpurkuesitys eduskuntaan hallituksen esityksenä poistaa turhaa sääntelyä ja edesauttaa sitä että että sähköinen viestintä tietoyhteiskunta elää tässä ajassa erityisen kiitollinen olen siitä että näkö ja kuulorajoitteisille henkilöille tämä hallituksen esitys tuo laajennusta palveluihin sillä ääni ja tekstityspalvelut laajenevat niin että myöskin valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettäviin ohjelmiin nämä tekstitys ja äänipalvelut pitää liittää silloin kun kyse on useista eri eri yleisöryhmistä jotka vastaanottavat näitä ohjelmia edustaja mäkisalo ropponen puhui erittäin hyvin täällä salissa esteettömyydestä joka ei koske vain näkö ja kuulorajoitteisia ihmisiä eri väestöryhmät ja vammaisryhmät hyötyvät näistä palveluista se ei voi olla ainoastaan kaupallisten kanavien mtv kolmen ja nelosen kanavien asia vaan sen pitää olla kaikkien kaikkien viestintäverkkojen asia että nämä nämä esteettömyysasiat ovat kunnossa kuitenkin vuonna kaksituhattakuusitoista mtv kolme ja nelonen äänipalveluiden osalta täyttivät jo sataprosenttisesti tämän asian ja ylelläkin tämä asia oli hyvällä

arvoisa puhemies pääosin kyse on hyvästä hallituksen esityksestä ensiksikin tähän esitykseen liittyy useita sääntelyn keventämiseen tähtääviä muutoksia jatkossa radiomainonnan määrää ei rajoitettaisi säännöksin ja myös televisio ohjelmien eurooppalaisuuden vaatimuksista joustettaisiin lisäksi televisio ja radioalan kannalta järkevä muutos on myös se että nykyisiä valvontamaksuja alennetaan kaikki tämä vahvistaa monipuolisen radio ja televisiomainonnan säilymistä ja kehittymistä suomessa toisaalta kritiikkiä voi esittää siitä että tässä televisio ohjelmien eurooppalaisuuden vaatimusten höllentämisessä ei menty riittävän pitkälle olen sitä mieltä että tässä asiassa harkintavalta olisi pitänyt antaa televisiotoimintaa harjoittavien tahojen käsiin lisäksi isompaan pohdiskeluun voisi valiokunnassa olla syytä kahdessa asiassa ne ovat uudesta ääni ja tekstityspalveluvelvoitteesta ohjelmistoyhtiöille koituvat kustannukset sekä viestintäviraston oikeus evätä joissain tapauksissa radio ja televisiolupa ensimmäisen kohdalla kyse on sinällään tärkeästä uudistuksesta on hyvä että uudella velvoitteella ääni ja tekstityspalveluista näkö ja kuulorajoitteisen kansalaisen perusoikeudet paranevat ongelmallista tosin tässä on se miten tästä koituvat kustannukset korvataan hallituksen esityksessä velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvat kustannukset maksettaisiin julkisista varoista vain yleisradio oylle ei yksityisille yrityksille kovinkaan reilulta tämä järjestely ei kuulosta yhteiskunta lisää siis yksityisten elinkeinonharjoittajien kustannuksia ja korvaa vain omat kulunsa toinen isompi kysymys arvoisa puhemies on sitten tämä viestintävirastolle annettu oikeus evätä lupa jos hakijan epäillään rikkovan esimerkiksi arpajaislakia tai ikärajasäännöksiä muun muassa medialiitto on pitänyt tätä mahdollisuutta viranomaisen sananvapauteen heidän mielestään erityisesti markkinointia ja ikärajoja koskevat perusteet eivät ole yhteiskunnallisesti riittävän painavia oikeuttaakseen ohittamaan perustuslain mukaisen sananvapauden ennakkoesteiden kiellon siksi voisi olla paikallaan tarkastella sitä pitäisikö tätä kohtaa laissa tarkentaa jonkinlaista sääntelyä tässä kyllä tarvitaan mutta mennäänkö tässä näiden ikärajojen ja markkinoiden osalta jo hiukan liian pitkälle
arvoisa puhemies tietoyhteiskuntakaari on hyvin laaja ja digitalisaatio muuttaa tietysti näitä olosuhteita hyvin voimakkaasti jolloin täytyy näitä korjauksia tehdä ja hyvä näin yhdenvertaisuus on erittäin tärkeä asia ja tämä esteettömyys ääni ja tekstityspalvelut myös muissa kuin ylen ohjelmissa todellakin auttaa lapsia vanhuksia ja tietysti myös suomea vieraana kielenä puhuvia tuolla ulkomailla usein ihmetellään miten suomalaiset osaavat esimerkiksi englantia hyvin sehän johtuu siitä että meillä ei dubata tv ohjelmia niin kuin monissa maissa tehdään saksassa tosiaankin tom cruise puhuu saksaa eli tämä on hyvä asia että kielitaito myös kehittyy tämän myötä toivottavaa on että ohjelmia ei pilkota mainoksilla samaan tapaan kuin nyt vaikka regulaatio vähenee ja radiomainosten lähetysajan enimmäismääristä luovutaan kyllähän tässäkin raja tulee vastaan kyllä kuulijat sitten äänestävät omilla korvillaan jos mainoksia on ärsyttävän paljon eli luotetaan tässä kuulijoihin ja heidän näkemyksiinsä kaupallisten toimijoiden asemaa nyt sitten lopulta helpotetaan alentamalla viestintäviraston valvontamaksua ylehän vastaavasti joutuu maksamaan enemmän tätä täytyy toivoa tietysti että sitten myös näitten kaupallisten toimijoiden ohjelmat ovat yhtä monipuolisia tai lähes sinnepäin kuin kuin ylellä on elikkä ettei se ole pelkkää viihdettä päätelaitteiden liittyminen kytkykauppaan sallitaan ja se varmasti edistää edistää digitalisaatiota mutta sen verran täytyy vielä sanoa tästä muutoksesta mikä on nyt voimakas että kun tässä puhuttiin muun muassa siitä että maaseudulla on vaikea joissain paikoin nähdä nimenomaan terrestrial kanavia elikkä kanavia jotka tulevat maanpäällisten antennien kautta niin pitäisikö auttaa jotenkin että saataisiin satelliittibokseja enemmän nythän tilauspalvelut lisääntyvät netflix c more hbo ja niin edelleen maailma muuttuu ja pitäisikö siirtyä enemmän sitten katsomaan peilin kautta

arvoisa puhemies näkö ja kuulovammaisten asema paranee jos tämä lakiehdotus menee eteenpäin ja tämä on todella hyvä ja kannatettava asia mutta muitten tavoin myös minä toivon että valiokunnassa kiinnitetään erityistä huomiota viittomakielisten oikeuksiin saatavuusnäkökulmasta edistystä on toki tapahtunut esimerkiksi ylehän lähettää kyselytunteja suomenkielisellä viittomakielellä ja joitakin näitä isompia vaalitenttejä on lähetetty ja viitottu suomen kielellä mutta

ruotsinkielisellä viittomakielellä ei lähetetä mitään ylelläkään tähän on on kiinnitettävä

puhemies mediakenttä elää rajussa muutoksessa tietyissä ikäryhmissä perinteisen broadcastin käyttöaste on hyvin alhainen ja tämä muutoskehitys vain kiihtyy ei todennäköisesti tule olemaan kovin kaukana kovin monen vuoden päässä kun tv ohjelmia katsotaan enemmän netin kautta kuin perinteisellä tavalla ja voidaan historiallisesti verrata tätä murroksen laajuutta kirjapainotaidon keksimiseen radion läpimurtoon tai tvn tuloon olohuoneisiin nämä kaikki edellä mainitsemani ovat olleet myös rajuja yhteiskunnallisten muutosten aikoja mitä myös tämä internetpohjainen maailma on ja on oleva on hyvä että reagoidaan sääntelyn purkamisella ollaan nykyaikana nykyajassa kaupallisella medialla on tänä päivänä monenlaisia ongelmia ongelmat tulevat taloudelliset ongelmat pitkälti ulkomailta ja siksi ajoittain tuntuu hyvin valitettavalta ja kohtuuttomalta että haukutaan ongelmista ikään kuin väärää puuta kannan henkilökohtaisesti huolta aidosti paikallisista radioista aikoinaan kun luvun puolivälissä paikallisradioita tätä järjestelmää luotiin oltiin täynnä ihanteita siitä että sananvapaus laajenee ja paikallisuus alueellisuus tulee esille mutta nyt ollaan hyvin ikävässä tilanteessa ainoastaan muutamat viimeiset mohikaanit jaksavat sen sijaan paikallisradiot alkavat olla ulkomaisessa ketjuomistuksessa tämä näkö ja kuulovammaisten palvelujen lisääminen on upea

arvoisa puhemies yhdyn edustaja mäkisalo ropposen painavaan puheenvuoroon näkö ja kuulorajoitteisten puolesta kuten lakiesityksessä todetaan ääni ja tekstitysvelvollisuuden laajentaminen on tarpeen jotta turvataan näkö ja kuulovammaisten sananvapauteen sisältyvä oikeus ottaa vastaan viestejä on kuitenkin valitettavaa että tarkoitus on jättää osa ohjelmistoa pois tämän velvoitteen piiristä tämä rajoittaa ennen kaikkea viittomakielisten suomalaisten oikeutta sananvapauteen laissa pitäisi erikseen joka kohdassa mainita viittomakieli vaihtoehtona tai lisänä tekstitykselle ja varsinkin suorissa lähetyksissä olisi velvoitettava tarjoamaan viittomakielinen palvelu tämä sopisi erityisesti urheiluselostuksiin kuten näinä suomalaisen koripallon suurina päivinä on syytä todeta

arvoisa herra puhemies viime kaudellahan toden totta tuli tämä valtavan iso lainsäädäntöuudistus tietoyhteiskuntakaari siinä mentiin paljon eteenpäin siinä oli monia hyviä periaatteita uskoisin että nyt kun tässä näitä muutoksia esitetään valiokunta tulisi hyvin perehtymään näihin eri muutoksiin siellä on varmasti ihan hyvää sisällä ja sitten kun niitä kysymysmerkkejä on niin uskon että tässä salissa ne henkilöt ketkä valiokunnassa ovat ovat kyllä kiinnostuneita näistä asioista tämä on nykyaikaa ja on monesta syystä hyvin tärkeää perehtyä näihin asioihin haluan tähän alkuun todeta että mielestäni oli hyvin tärkeää että täällä käytettiin näitä puheenvuoroja esteettömyyden suhteen ja nimenomaan siitä että niin näkö kuin kuulovammaiset ja muutkin erityisryhmät voivat saada hyvää palvelua mahdollisimman laajasti ja myös tältä osin ja kyllä kiinnittäisin huomiota aivan samalla tavalla kuin edustaja mäkisalo ropponen ja myös edustaja harakka juuri tuossa edellisessä puheenvuorossa siihen voisiko valiokunta nyt vielä erityisesti tästä näkökulmasta katsoa onko

vielä eduskuntakäsittelyn aikana tehtävissä joitakin parannuksia pidin merkittävänä myös edustaja kivelän puheenvuoroa missä hän korosti paikallisradioiden asemaa minä jaan ihan tämän saman saman näkemyksen eli minusta on hyvin tärkeää että paikallisradiot voivat hyvin kaiken kaikkiaanhan me olemme käyneet viime vuosina aika useassa yhteydessä keskustelua siitä että ylipäätään suomalaisella laadukkaalla moniarvoisella tiedonvälityksellä tulee olla mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset se on demokratian perusasia että meillä on hyvät toimintaedellytykset omaava moniarvoinen mediakenttä kaikkinensa ja televisioineen kaikkineen ja siksi tästä keskustelu on aina hyvin tarpeellista siksi oikeastaan haluaisin puhemies tässä yhteydessä kysyä myös erästä asiaa ja nostaa sen pöydälle me keskustelimme tästä tuolla viime kevään korvilla kesän kesän tullessa edellisen kerran eli eli näistä kaupallisen median

oli hyvä että ensinnäkin ylen kannalta päästiin eteenpäin saatiin turvattua vakaa rahoitusratkaisu se oli tärkeää ja vielä kerran kiitän tässä edustaja arto satosen johtamaa työryhmää joka teki erittäin merkittävää työtä tässä suhteessa mutta sitten tämä kaupallinen puoli myös siellä oli ansiokasta työtä taustalla edustaja harkimo teki tämän selvityksen kaupallisen median uutistarjonnan toimintaedellytyksiin liittyen ja tämä työryhmähän päätyi sille kannalle että että tämän kaupallisen median uutistoiminnan tukemiseen ja ylipäätään

toimintaympäristöä myllerretään siksi myös meidän täytyy täällä lainsäädännön puolella rahoituksen puolella miettiä miten voimme jollain tavalla antaa tukea sille että suomessa säilyisi moniarvoinen laadukas uutistarjonta ja ylipäätään median toimintamahdollisuudet no pettymys oli tietenkin hieman iso siinä vaiheessa kun meille selvisi tuolla valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä että tämä kahdeksan miljoonan tukitaso ei tule toteutumaan vaan nyt on sisässä sen kaltainen esitys että tätä tukea tulisi noin pari miljoonaa suurin piirtein tulevina vuosina tätä tätä vähän kyseenalaistimme että miksi nyt sitten ei ole hallitus lähtenyt siihen että mentäisiin tämän työryhmän esittämällä tasolla miksi nyt sitten tämä taso on alempi haluaisin myös tässä yhteydessä koska tästä on usein täällä eduskunnassa keskusteltu nostaa esiin esiin tämän kysymyksen koska tämä liittyy puhemies hyvin olennaisesti siihen tärkeään asiaan että kaikella meidän mediatoiminnallamme on mahdollisimman hyvät toimintamahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa se on valtti ja se on demokratian

herra puhemies aivan ensimmäiseksi kiitokset ministerille ja koko hallitukselle tästä erinomaisesta esityksestä kuitenkin edustajakollega savolan huolen alueellisten tv lähetysten kattavuudesta esimerkiksi kotimaakunnassani lapissa on varsin suuria ongelmia nyt kaupallisten toimijoiden näkyvyydessä sitä tietysti sanotaan että sitä tikulla silmään joka vanhoja muistelee mutta kyllä täytyy nyt palata siihen mistä tämä kaikki johtuu tämä kaikki johtuu siitä että ylen lähetysverkko aikanaan yksityistettiin lipposen hallituksen toimesta sen myötä muodostettiin digita jolla ei ole minkäänlaisia yhteiskunnallisia velvoitteita näkyvyyden suhteen ja onpa tästä yhtiöstä esitetty jopa epäilyksiä että se maksaisi veronsa pääsääntöisesti veroparatiiseihin tämä on kammottava esimerkki siitä

meillä valtiolla mitään sellaisia mekanismeja joilla voisimme tukea kaupallisten toimijoiden näkyvyyttä erityisen harvaan asutuilla ja syrjäisillä seuduilla

arvoisa puhemies herään aina kun salissa mainitaan lipposen hallitus ja ja varsinkin kun sen tekee keskusta koska siihen liittyy hyvin mielenkiintoinen henkinen tunneyhteys jonka puhemieskin varmaan muistaa mutta epäilen kyllä että tässä digita asiassa ollaan väärän puun juurella nimittäin kyllä nämä digitaa koskevat päätökset on tehty yleisradio yhtiössä tämähän oli aikaisemmin yleisradion hoitama asia ja yleisradio päätyi siihen että että se ottaa palvelut ja haluaa ottaa nämä rahat sisään tästä lähetysverkosta ja siirtää ne digitalle en tiedä onko täällä varmaan minua kokeneempiakin on läsnä mutta nyökkäilyistä olen huomaavinani että muistini toimii oikein niin että ei tästä nyt tällä kertaa lipposta syyttämällä selvitä

arvoisa herra puhemies kyllä olen sitä mieltä ja edelleen siinä käsityksessä että maan hallitus ja eduskunta kyllä siunaa tällaiset päätökset ylen lähetysverkko päätettiin yksityistää lipposen hallituksen toimesta korjatkaa totta kai jos olen olen väärässä mutta tällaisessa vakaassa käsityksessä ainakin allekirjoittanut on

arvoisa puhemies kannattaisi keskustan ehkä pitää ihan sisäisesti pientä seminaaria tästä aiheesta koska nämä lähetystoimintaan liittyvät päätökset on siis tehty yleisradio yhtiön sisällä ja sitten täytyy kysyä kun katsoo vähän kaikkia poliitikkoja siellä mukaan lukien yleisradion yleisradion johtoa mitä silloin on ajateltu kun tämä päätös on tehty nimittäin voin yhtyä tähän kritiikkiin sinällänsä mutta siinä että tämä pannaan lipposen piikkiin tehdään vääryyttä mutta uskon niin että ministeri berner selvittää tämän asian jos ei tässä salissa niin ensi torstain keskustan ryhmäkokouksessa

puhemies kyllä nämä asiat tosiaankin päätettiin yleisradion sisällä aivan kuten päätettiin kuljetusasioista jolloinka yleisradio omistamansa autot pois ja liisasi ne samat autot takaisin eli tässä tietysti voidaan vähän kritiikkiä heittää oliko kannattavaa vai eikö ollut kannattavaa sama on digitan digitan kohdalla mutta sen enempää myöskään myöskään tässä salissa ei varmasti ole päätetty sitä että mennään digitaan mukaan ja vaikka ei olisi mentykään digitaan mukaan niin niin eivät ne kuuntelupalvelut eivät ne linkkimastot sen paremmin olisi toimineet valitettavasti hyvä että nyt yritetään kiinnittää huomiota siihen että saadaan joka niemeen notkoon notkoon ja saarelmaan menemään tietoa perille
vielä edustaja alatalo vastauspuheenvuoro
kyllähän tilanne oli se arvoisa puhemies että yleisradion rahatilanne oli aika heikko tuohon aikaan ja ilmeisesti sitten ajateltiin näin että saadaan se summa digitalta kun myydään verkko se on tietysti vähän valitettavaa että siinä pääsi monopoliasemaan tämä yhtiö kyllä tässä täytyy hakea syitä monistakin paikoista mutta nyt täytyy keksiä uusia keinoja esimerkiksi tämä satelliittipeili tai joku muu järjestelmä internetin kautta näin voitaisiin auttaa haja asutusalueita meilläkin jopa pirkanmaalla on niin sanotulla terrestrial antennisysteemillä vaikeuksia tässä täytyisi pitää huoli siitä että kansalaiset ovat tasa arvoisia myös harvaan asutuilla alueilla
edelleen digitasta

kyllä taitaa todellakin olla nyt niin että tämä digitalisaatio auttaa tässä asiassa ja ja nämä suomalaisen tvn digitalisoitumisen alkutahdit lyötiin todellakin paavo lipposen hallituksen iltakoulussa keväällä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi liikenneministeri tuula linnainmaa esitteli suunnitelman televisiolähetysten digitalisoinnista ja tässä kun kuultiin että että totuus kuullaan niin tässä näin on tämä sama yleinen tieto kertoo vielä tätä ylen sisäisen arvion mukaan yhtiön ei pitäisi luopua lähetysverkosta maan hallitus päätti kuitenkin toisin minä olen samaa samaa mieltä kyllä kuin no näin näin minä nyt luen tässä näin minä luen vähän toista tekstiä kuin omaa tietämääni mutta voi voi olla että tämä vaatii nyt arkeologeilta vähän tarkempaa tutkimustietoa miten tämä tulee olemaan asiaahan tämä ei vie eteenpäin mutta minusta edustaja kärnän esille nostama asia on mielenkiintoinen mutta todellakin minä toivon tähän yhteyteen myös että me kuljemme asiassa itsessään eteenpäin ja hoidamme tätä päivää ja tulevaisuutta

sitten vielä itse tähän mitä pitäisi tehdä ja se on se olennainen osa tältä kannalta katsoen merkitystä on sillä että me pitäisimme myös tämän kaupallisen tv toiminnan sellaisen sellaisen sääntelyn puitteissa että on intressi olla kanava jolla on lavea palvelutehtävä suomalaisille ja myös tämä peittovaatimus nyt kun tästä julkisesta tuesta on puhuttu niin sen yksi ehtohan liittyy siihen että jos otat julkista tukea niin sitoudut siihen että tämä kanava näkyy koko suomen alueella ne kanavat jotka jotka ovat nyt jättäytyneet pois näistä yleisistä ehdoista voivat tehdä näitä ratkaisuja katsoen että jos ei ole riittävästi tuloja suhteessa menoihin niin sitten aletaan supistaa

arvoisa puhemies

hyvin usein vaihtoehtoista tai muunneltua totuutta suomeksi sanottuna silkkaa valetta kysyisinkin ministeriltä onko teillä ideoita miten rajoittaa valemedian levittäytymistä ja valemedian levittämistä sellaisella laajuudella mitä tänä päivänä tapahtuu tällä hetkellä se nimittäin näyttää ikäväkseni olen huomannut vahvistuvan ja ikävintä on se että kaikilla kansalaisilla ei tunnu olevan kykyä erottaa valemediaa oikeasta mediasta internet kun mahdollistaa niin monenlaisten asioiden käytön valemedian lehdet ilmestyvät netissä valemedian lähetykset ilmestyvät netissä ja jos ei rajaa siihen mikä on objektiivista tietoa ja mikä ei ole niin silloin tästä mediasta tulee totuutta ja se on vaarallista sen lisäksi arvoisa puhemies haluaisin viittomakielisten asioista sanoa pari sanaa ensinnäkin viittomakieliset palvelut kuuluvat tähän päivään viittomakieli on hyväksytty kieli ja suomessa sitä käyttää äidinkielenään neljätuhatta viiva viisituhatta ihmistä lisäksi kolmesataa ruotsinkielistä käyttää ruotsinkielistä viittomakieltä omana äidinkielenään kuulevista viittomakieltä käyttää kakkoskielenä jopa kymmenentuhatta ihmistä eli on täysin perusteltua että viittomakieliset viittomakielen käyttäjien tarpeet otetaan huomioon tänä päivänä en kovinkaan paljon löydä ilonaiheita rapakon takaa yhdysvalloista mutta yksi asia siellä on hoidettu joka näkyy nytten näissä näissä luonnonkatastrofiuutisoinneissa siellä nimittäin seisoo koko ajan viittomakielinen ihminen kuvernöörin vieressä tai poliisipäällikön vieressä tai kuka siellä nyt sitten tiedottaakin tämä olisi semmoinen asia joka ehkä meilläkin olisi ihan hyvä ottaa käyttöön helpottaisi muuten aika paljon asioita jos silloin kun asioista virallisesti kerrotaan siinä olisi myöskin yhden suomessa käytettävissä olevan kielen taitaja vieressä

täällä on otettu esille tämä valtava valeuutisten buumi mikä on maailmalla menossa yhdysvalloissahan täytyy katsoa jos haluaa nähdä demokraattien näkemyksiä foxia jos taas haluaa nähdä republikaanien näkemyksiä kuka tietää miten se trumpin näkemys sitten sieltä tulee joka tapauksessa haluan että pohjoismaissa meillä on hyvä julkisen palvelun yleisradio jolla voidaan luotettavaa tietoa saada ja täydennyksenä tietysti hyvät kaupalliset toimijat ei ole ylen vika että kaupallisten toimijoiden mahdollisuudet ovat huonontuneet vaikka yleä on sanottu käenpojaksi youtube google tilauspalvelut hbo netflix viasat ja c more nämä edelleen lisäävät kannatustaan suomessa ja näin ollen perinteisten kaupallisten toimijoiden mahdollisuudet saada sitä rahaa ovat pienentyneet mainosrahaa menee nyt aika paljon näille kansainvälisille toimijoille somen valta on erittäin suuri ja tällä vyörytyksellä voidaan vaikuttaa poliittisiin päätöksiin kansanedustajat tai valtuutetut eivät uskalla äänestää minkään hyvänkään asian puolesta koska somen raivo on niin valtava siksi tarvitaan luotettavaa tiedonvälitystä me emme saa antaa periksi tälle someraivolle sillä voidaan todella tuhota paljon asioita sen takia me tarvitsemme hyvän tiedonvälityksen hyvä että ylen indeksikorotukset palaavat kaksituhattayhdeksäntoista kiitos turusen porukalle siitä ja ja ylehän maksaa myös paljon arvonlisäveroja elikkä se on hyvä veronmaksaja myös edustaja kivelän puheenvuorosta innostuneena sanon vielä sen että me olemme menettäneet sen alkuperäisen idean millä paikallisradiot lähtivät alun perin liikkeelle ne eivät ole enää kaupallisia radioita ja isojen ketjujen hallussa toivon että liikenne ja viestintäministeriössä edelleen pidetään huolta siitä että myös yksittäiset itsenäiset kaupalliset radiot voivat toimia ja tuoda moniäänisen kuvan suomesta niin kulttuurisesti kuin myös poliittisesti

puhemies kiitos edustaja alatalolle hyvästä analyysistä tämän valemedian osalta samoin kuin edustaja heinäluomalle tässä on varmaankin nyt kun olemme palanneet tähän arvokkaaseen saliin hyvä muistuttaa siitä että myöskin meillä päättäjillä on vastuumme siitä lähteekö tällainen valheellinen virheellinen tai vääristynyt tieto eteenpäin

arvoisa puhemies tietoyhteiskuntakaaren päivitys on tosiaan jo ajankohtainen vaikka se on ollut voimassa vasta pari vuotta sekä viestintäteknologia mediamarkkinat että viestinnän kulttuuri ovat jatkuvassa muutoksessa ja lainsäädännön on pysyttävä tämän muutoksen tahdissa hyvän esimerkin tästä toimintaympäristön muutoksesta tarjoaa täällä monessa puheenvuorossa mainittu tv ohjelmien tekstitys itse asiassa puheentunnistus on jo nyt niin kehittynyttä että periaatteessa kaikki ohjelmat on pian mahdollista tekstittää automaattisesti haasteena silloin on kuitenkin viittomakielen jääminen kustannusloukkuun automaattisen tekstityksen jalkoihin ja kuten täällä on monessa puheenvuorossa todettu viittomakieli on kuulovammaisten äidinkieli ei kirjoitettu suomi etenkin lapsille nyt viestintäkaareen tehtävät muutokset ovat sinänsä varsin pieniä ja joudumme aivan varmasti pian palaamaan tämän lain pariin viimeistään silloin kun eu lopulta saa digitaaliset sisämarkkinansa toimimaan ja yhtenäistää muun muassa audiovisuaalisen viestinnän pelisääntöjä tietoyhteiskuntakaaren tai oikeastaan viestintäkaaren siitähän tässä on kyse suurena ongelmana on se että se keskittyy vanhoihin väistyviin viestintävälineisiin kuten olemme nähneet jopa yleisradio on jo supistanut kanavavalikoimaansa lähivuosina katsojien siirtyminen broadcast lähetysten seuraamisesta sisältöjen striimaukseen jatkuu ja kiihtyy viimeistään ensi vaalikaudella joudumme pohtimaan mitkä nykyisin tv käytössä olevat taajuudet siirretään mobiiliviestinnän ja mikä on tv taajuuksien käypä hinta nykyisellään taajuudet ovat tv yhtiöille varsin edullisia muuten ei tv ohjelmia kannattaisi lähettää niin marginaalisille yleisöille kuin tällä hetkellä tehdään pian me joudumme myös täällä eduskunnassa pohtimaan mikä oikeastaan on radio ohjelma tai tv ohjelma onko ratkaisevaa sen välitystekniikka vai sisältö me joudumme päättämään koskevatko tietoyhteiskuntakaaren säädökset erilaisten nettilähetysten jakelualustoja tai nettiohjelmien sisältöä kuten podcasteja tai videobloggaajia suosituimmilla suomalaisilla videoblogeilla on jo nyt moninkertaiset katsojamäärät suosituimpiin suomalaisiin tv ohjelmiin verrattuna mutta tietoyhteiskuntakaari ei niitä mitenkään koske syynä korkeisiin katsojamääriin on se että ne on tehty suoraan kansainväliseen jakeluun viisi miljoonaa suomalaista on kunnianhimoiselle tubettajalle aivan liian pieni yleisö joka ei turvaa mainostuloja englanniksi toimivan suomalaisen tubettajan toimintaa eivät eu maiden ristiriitaiset pelisäännöt häiritse sillä heidän tärkein kohdeyleisönsä on kokonaan eun ulkopuolella yhdysvalloissa arvoisa puhemies tietoyhteiskuntakaaren yhtenä tavoitteena on oltava suomalaisten sisältöpalveluiden kansainvälisen skaalautumisen edistäminen jos me luomme liian suljetut kansalliset audiovisuaaliset markkinat se muuri sulkee samalla muun maailman markkinat suomalaisilta yrityksiltä ja jos viisi miljoonaa on liian pieni yleisö tubettajalle se on sitä myös mediapalveluita tarjoaville yrityksille on oireellista että maailmaa netissä hallitsevat mediayhtiöt tulevat pääasiassa yhdysvalloista yhdysvalloissa digitaaliset sisämarkkinat toimivat siellä jokaisella startupilla on kolmesataakaksikymmentäkolme miljoonaa potentiaalista käyttäjää skaalautuminen on paljon helpompaa kuin euroopassa saati suomessa mediamarkkinat globalisoituvat vääjäämättä ja se globalisaatio ulottuu myös suomeen haasteena globalisoituvilla mediamarkkinoilla on suomalaisen journalismin tulevaisuus etenkin jos suomalaisista mediataloista tulee kansainvälisten nettiyhtiöiden paikallistoimituksia kyse ei silloin paikallisten kotimaisten tapahtumien luotettavasta uutisoinnista suomalaisille vaan myös kansainvälisten tapahtumien uutisoinnista suomalaisesta näkökulmasta vai saneleeko uutiset silloin globaalin mediayhtiön kansainvälinen omistaja elämme niitä kuuluisia mielenkiintoisia aikoja myös viestinnän saralla

kiitos edustaja alatalolle ja harakalle hyvistä puheenvuoroista koskien valemediaa olen täysin samaa mieltä mutta arvoisa puhemies vielä pari sanaa viittomakielestä tosiasia on se että viittomakielisten oikeudet eivät tällä hetkellä riittävästi toteudu meidän yhteiskunnassamme siksi olen iloinen siitä keskustelusta mitä täällä on käyty tänä päivänä sillä nyt tuntuu meillä kaikilla olevan yhteinen tahtotila parantaa viittomakielisten asemaa tiedon puute on vielä aikamoinen sillä minä kuulen hyvin usein semmoisia kommentteja että eihän sitä viittomakieltä tarvita jos on tekstitys mutta kuten sanoin jo aiemmassa puheenvuorossani kuuroille suomen kieli tai ruotsin kieli on vieras kieli ja meillä on edelleenkin kuuroja jotka eivät hallitse suomea ja ruotsia eivätkä pysty ymmärtämään tekstitystä kunnolla sanan sieltä toisen täältä kenties ja ja toisaalta jokaisella kansalaisella tulisi olla oikeus myöskin tulla toimeen ja saada tietoa omalla äidinkielellään siksi kysynkin ministeriltä edustaja harakan tavoin voisiko viittomakielisten asemaa vielä parantaa tässä lakiesityksessä

tässä en toista edellisten puheenvuorojen sisältöä vaan haluaisin nostaa urheiluasiat esiin me tiedämme urheilun merkityksen ja varsinkin silloin kun joukkueet tai yksilöt menestyvät sillä voi olla suuri merkitys koko kansakunnalle ja ja kun on päässyt seuraamaan oikein päteviä hyviä viittomakielen tulkkeja jotka viittovat myös tunteella ja ja pystyvät välittämään sitä eteenpäin niin toivoisi että tämä nostettaisiin vielä esiin valiokunnassa kun sitä käsitellään jotta myös urheilulähetykset olisivat esteettömästi myös viittomakieltä tarvitseville saavutettavissa sitten toinen asia josta haluaisin mainita kun en oikein ymmärtänyt edustaja wallinheimo puheensa lopussa mainitsi ikärajoista ja sanoiko hän lähetysajoistakin mutta noin yleensä ottaen toivoisin myös kun tätä asiaa käsitellään valiokunnassa että nostettaisiin ikärajat ja erilaisten lähetysten lähetysajat esiin noin yleensä ottaen ei ole haittaa tai vaaraksi jos joitakin asioita kokee tai näkee vähän myöhemmällä iällä mutta sen sijaan tuntuu että lapset ja nuoret tänä päivänä näkevät ja kokevat aivan liian paljon myös televisioruutujen kautta väkivaltaa seksiä asioita jotka helposti vaikuttavat heidän tasapainoiseen kehitykseensä ja myöhemmin jos tätä ajatellaan kommunikaatioon ja ihmissuhteisiin ja niin edelleen sitten näistä epätotuuksista ja mainoksista haluaisin sanoa kun on kaikenlaisia lähetyksiä tänä päivänä ennustajia rahankeräysasioita milloin mistäkin aallosta tai korteista ennustetaan kanava saa tietysti näiltä toimijoilta rahoitusta ja toimijat edelleen soittajilta ja niin edelleen

tässä on käyty hyvää keskustelua erityisesti edustaja kasvi tuossa kuvasi hyvin sitä kenttää mihin mihin olemme menossa itse uskon siihen että median menestyksen avain kyllä löytyy sääntelyn purkamisen kautta tässä globaalissa maailmassa tässä keskustelussa vähän on tullut sellainen tunne että me voisimme menestyä tulevaisuudessa entistä enempi rajoittamalla tätä toimintaa täällä ovat valemediat fake newsit olleet esillä

meidän pitää entistä enempi huolehtia siitä että meidän lapsille tulevaisuuden aikuisille tulee luontainen taito kaikkeen tietoon suhtautua sitä myös puntaroiden ja ja arvioiden onko se sellaista että siihen voi luottaa ja ja millä tavalla sitä pitää käyttää se on ainoa keino millä voidaan menestyä siinä tilanteessa kun emme pysty enää hallitsemaan tätä tiedon suurta määrää se koskee vähän myös tätä ikärajakysymystä ymmärrän sen että on on tärkeää ja hyvä että meidän tvstä ei tule tiettyinä aikoina tietynlaista ohjelmaa mutta se ei enää tänä päivänä toimi valitettavasti esimerkiksi netissä nämä lapset joita nämä ikärajat ehkä eniten koskettavat koko ajan ovatkin ja katsovat niitä ja tämä on on se toinen puoli sitten tämä antenniverkkokysymys maaseudulle on tärkeää että me huolehdimme vielä siitä että se toimii mutta niin kuin edustaja kasvi toi hyvin esille me tarvitsemme tällaisen tulevaisuuteen katsovan

arvoisa puhemies jatkan siitä mihin edellinen edustaja jäi eduskunnassa sote uudistus jäi jumiin perustuslakivaliokuntaan ja keskeiset syyt olivat yhdenvertaisuudessa eli perustuslakivaliokunnan mukaan yhdenvertaisuus sekä alueiden että ihmisten kohdalla ei olisi toteutunut eikä myöskään valinnanvapaus minun mielestäni aika monessa itä suomen kodissa kesällä toukokuun jälkeen monet kanavat lakkasivat toimimasta sen takia että tv yhtiöt eivät

on vaikea ymmärtää sitä että heidän tvn katselussa joka kuitenkin on osa kulttuuria ja tiedonvälitystä oleellisella tavalla heikentyi toukokuun jälkeen minä toivoisin että eduskunnassa jossakin valiokunnassa jaostossa tai muussa tähän huomiota katsotaan voidaanko tälle epäkohdalle jotakin tehdä

arvoisa herra puhemies erääseen tämän lakiesityksen yksityiskohtaan haluaisin kiinnittää huomiota nimittäin tähän kytkykauppaosuuteen sehän on hyvin muotoiltu tässä esityksessä ja varmaankin se voidaan nyt purkaa mutta varmaan on hyvä palauttaa mieliin ne olosuhteet joissa aikoinaan tätä kytkykauppaa pantiin kuriin silloinhan liittymäkauppa näine puhelimineen ja puhelinliittymineen oli varsin villiä ja hyvinkin epämääräistä aika moni varmaan sai siihen aikaan puhelinsoittoja itsekin muistan että aikoinaan kun kytkykauppa vielä oli sallittu parhaimpana päivänä taisi kolmelta eri operaattorilta tulla tarjoussoitto että vaihdetaanko liittymää tällöin pantiin myös tätä liittymien etäkauppaa kuriin nyt nyt kun tätä kytkykaupparegulaatiota puretaan mikä on varmasti hyvä asia niin olisi varmasti hyvä jatkokäsittelyssä vielä selvittää se millaisia mahdollisia vaikutuksia tällä on etämyyntiin ja onko riski siitä että tavallaan samanlainen sirkus mikä oli silloin aikoinaan vallalla pääsisi taas uudelleen irti koska en usko että sitä kuitenkaan kukaan toivoo

pyrimme huolehtimaan tietyistä lähetysajoista kyllä viime vuosien aikana televisiostakin jos kello kuuteentoista viiva seitsemääntoista perheen ruokailuaikana on sattunut television laittamaan auki silmien eteen tulla aika monenlaista niin että siinä mielessä minusta meidän yhteiskunnan toimijoina on kuitenkin hyvä pitää tämä mielessä ja ja pyrkimyksenä ja ja nimenomaan ajatellen meidän lastemme ja nuortemme tulevaisuutta ja tasapainoista eloa myös sitten ihmissuhteita ajatellen sitten tuosta mistä jo mainitsin todella näistä mainoksista ja ja epätotuuksista olen itse asiassa ottanut muutamaan toimijaankin jo yhteyttä en en tiedä onko näitä ollut monen vuoden aikana mutta taitaa olla puolitoista pari vuotta kun itse törmäsin suomen kanavilla näihin sanoisinko kaiken maailman ennustajiin alkuun en voinut oikein ymmärtää että meillä suomessa tulee tämäntyyppistä jossa todella rahastetaan ja ja milloin minkäkinlaisesta aallosta tai kortista tai tuntemuksista sitten soittajille totuuksia tai epätotuuksia tai muuta sieltä työnnetään mennään hyvinkin monenlaisten asioitten rajoilla joita jotkut voivat pitää vähämerkityksisinä mutta mutta näistäkin on jo todettu hyvin ikäviä seurauksia ja koukutuksia monille sitten nopeasti vielä tästä valemediasta ja median totuudellisuudesta on yksi asia mitä kerrotaan toinen asia miten kerrotaan ja kolmas asia vielä mitä jätetään kertomatta tulevaisuusvaliokunnassahan pyysimme myös median tutkijoita sinne ja he totesivat että suomeenkin tämä valemedia on tullut myös isojen kanavien kautta ja kyllästämistä tämäntyyppistä on myös meillä toivoisin että media olisi meillä laadukas media joka pitää kunnia asiana välittää oikeaa monipuolista tietoa jatkossakin

arvoisa herra puhemies tämä esitys kokonaisuudessaan eli laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta on on monellakin tapaa erinomainen se edustaa myös sipilän hallituksen johdonmukaista linjaa normien purkamisesta se näkyy esimerkiksi radiolupien myöntämisessä tai mainonnan rajoitusten poistamisessa nämä ovat toimenpiteitä jotka palvelevat ei ainoastaan kohderyhmää vaan myös niitä yrityksiä jotka siellä käytännössä toimivat kansalaisten kannalta myös näkö ja kuulovammaisten palvelujen parantaminen on ilman muuta ilman muuta paikallaan ja askel eteenpäin se miksi tänä päivänä todellakaan kaikki kaupalliset tv kanavat eivät näy sillä lailla kuin joko ovat ennen näkyneet tai niiden pitäisi näkyä on suuri haaste meille yhteiskuntana jossakin vaiheessa puhelinoperaattorit olivat sitä mieltä että jokainen rakentaa omat linkkinsä eduskunta kyllä lähti lopuksi siitä että linkit voidaan tehdä mutta kaikkien operaattoreiden on aina siihen saman kukkulan päälle mentävä siitä tänä päivänä kyllä kiittävät että ei ole menty siihen yleiseen kilpailuun miten tätä asiaa voitaisiin ratkoa eteenpäin siinä on tietysti liikenne ja viestintäministeriöllä ja alan viranomaisilla tehtävän paikka pystyykö eduskunta sitä edistämään jollakin lailla sen aika näyttää arvoisa puhemies kiinnittäisin huomiota myös tähän asiaan että mikä on on tänä päivänä kaupallisten radioiden tai nimenomaan kaupallisten paikallisradioiden asema itsekin siellä kahdeksankymmentä luvun jälkeisenä aikana työskennelleenä voin sanoa että kyllä se huuma ja se idea ja ja ajatus joka perustui paikalliseen tekemisen kulttuuriin ja näin edelleen on kadonnut hyvin pitkälti juuri tämän ketjuuntumisen myötä onko tälle jotain tehtävissä se on kyllä vaikea asia ymmärrän kyllä kaupallisuuden ja sen miten yhteiskunta voi sitä säädellä mutta oleellista on tietysti että ainakin niille toimijoille jotka haluavat paikallisesti toimia annetaan se mahdollisuus

yleisradion tarjoama palvelu netissä taikka televisiossa on se miten ne saavat katselijoita ja ja mitä niille maksaa ohjelman saattaminen esimerkiksi katsomoon taikka ruutu palveluun jotka toimivat samassa toimintaympäristössä kuin esimerkiksi virolaiset toimijat ruotsalaiset toimijat muut eurooppalaiset toimijat tai vaikkapa toimija yhdysvalloissa silloin jos näissä olemme kovin kaukana toisista ettei käy niin niin kuin tällä hetkellä on käymässä että samassa toimintaympäristössä me säätelemme omia toimijoitamme huomattavasti tiukemmin sellaisilla säädöksillä jotka aiheuttavat merkittävästi lisää kustannuksia silloin voi käydä niin että me säätelemme lopulta itsemme hengiltä tämä on oikeastaan se viesti itse kannatan sitä että perinteisessä tvssä me pidämme kiinni siitä että tiettyyn aikaan tulee tietynlaista ohjelmaa se on ehkä tänä päivänä siellä vielä ihan mutta kun me siirrymme internetiin tai siihen että koti tvstäkin katsotaan tulevaisuudessa entistä enemmän tv ohjelmia silloin kun itse halutaan eli vaikka se vastaanotin on sama kuin tälläkin hetkellä niin sieltä klikataankin ohjelmia satunnaisesti

tuosta edustaja heinosen puheesta halusinkin jatkaa juuri näin

tänä päivänä se median käyttö ei ole enää siitä kiinni tuleeko se pikku kakkonen tiettyyn aikaan sieltä televisiosta pienen lapsen äitinä olen todella iloinen siitä miten hyvää tarjontaa esimerkiksi yle tarjoaa lapsille mutta kun meillä on sitten tämä digitaalinen puoli ne kännykät ja pädit ja ne kulkevat aina mukana niitä voi räplätä milloin missäkin ja sieltä lapset osaavat valita tosi nopeasti oppivat sieltä valitsemaan ohjelmia niin siinä eivät välttämättä vanhemmat ehdi siihen mukaan pidän tosi tärkeänä sitä että että meillä tätä kriittistä medialukutaitoa edelleen

sitä vuodesta kaksituhattaneljä käsittääkseni jo opetettu koulussakin mutta vielä varhaisemminkin voisi miksei se voisi olla myös osa varhaiskasvatusta tämä medialukutaidon opettaminen

arvoisa puhemies jatkaisin myös tästä edustaja eestilän aloittamasta televisiokanavien sulkemisesta tietyllä tavalla nyt digitaalisena aikana se on vain pelkkä päätös aikaisemmin silloin

aikana oli kallista järjestää niitä kaistoja sinne mutta nyt kun ne on digitaalisena aikana jo valmiiksi järjestetty niitä suljetaan ihan tällaisen markkinatalouden takia pyytäisinkin nyt kun on ministeri paikalla miettimään ehkä just tämän tasa arvon kannalta miten tätä nyt voitaisiin edistää niin että meillä olisi suomessa nyt nykyaikana digitaalisena aikana paremmin kuin aikaisemmin tasa arvoisesti yhteiskunnan alun perin jalalle panemia informaatiokanavia televisiokanavia

arvoisa puhemies edustaja tanus kyseli hieman tarkennusta kritiikkiini lakiesityksen erääseen yksityiskohtaan eli siihen että ehdotuksen mukaan viestintävirasto voi evätä ohjelmistolupia tiettyihin syihin vedoten jotka sanoin jo tuolta pöntöstä en ole tämän kritiikkini kanssa ihan yksin muun muassa medialiitto on kanssani samaa mieltä ja tämä ehdotus merkitsisi viranomaisen ennakollista puuttumista sananvapauteen siitä syystä medialiitto vastustaa ehdotusta koska se puuttuu suhteettomalla tavalla tiedotusvälineiden

arvoisa herra puhemies minä arvelen että ministeri ainakin näyttää siltä että aikoo käyttää tässä kohta puheenvuoron joten päätin vielä vielä tässä yhteydessä toistaa sen kysymyksen joka tuli tuossa jo tovi sitten siitä kaupallisen sähköisen median tuen kohtalosta eli tästä rahasumman määrästä muistan tosiaan sen herättäneen keskustelua täällä eduskunnan salissakin salissakin tuossa ennen ennen kesätaukoa puhemies toivon todella vastausta myös siihen kysymykseen minkä täällä aika moni edustaja nyt on esittänyt katsooko ministeri sen mahdolliseksi että valiokunnassa voisi esimerkiksi nimenomaisesti tätä näkövammaisten kuulovammaisten ja muiden palvelua ja sen säädösperustaa vielä tarkistaa toki ymmärrän että eduskunnalla tietenkin on mahdollisuus joka tapauksessa valiokunnassa tätä muuttaa mutta on aina hyvä kuulla jossain vaiheessa ministerinkin näkemys asiaan puhemies koska ministeri on täällä paikalla mielestäni tärkeää kuulla näihin vastaukset

medialukutaitoa tulee opetella jo varhaiskasvatuksessa koulu on liian myöhäinen vaihe lähteä opettelemaan tätä asiaa kouluissakin se pitää linkittää kaikkiin oppiaineisiin se ei saa olla joku irrallinen aine jossa sitä opiskellaan vaan sen pitää olla osana kaikkea toisaalta asiahan koskee kyllä myös meitä aikuisia ja ja me tarvitsisimme nyt paljon uusia työkaluja joiden avulla voisimme näitä valeuutisia tunnistaa sen takia haluankin vielä mainita että suomessahan käynnistyi vuonna kaksituhattaneljätoista tämmöistä joukkoistamista hyödyntävä vapaaehtoistoiminta niin sanottu faktabaari jossa etsitään näitä valeuutisia tätä faktabaaria voi kuka tahansa kansalainen käyttää sehän on valittu vuonna kaksituhattaneljätoista vuoden journalistiseksi teoksi ja sen jälkeen se on saanut paljon tunnustuspalkintoja ja tunnustusmainintoja myöskin tuolla euroopassa ja kansainvälisesti eli me tarvitsemme myöskin tämänkaltaisia työkaluja joita sitten voisimme oppia käyttämään ja hyödyntämään jotta

äsken sovitusta poiketen jos ministerille sopii edustaja kasvi vielä ja sitten ministeri kiitos
tästä mediakasvatuksesta kun puhutaan paljon täytyy muistaa se että nykyajan lapset ja nuoret eivät ole enää passiivisia median kuluttajia vaan he ovat myös aktiivisia sisältöjen tuottajia elikkä mediakasvatus ei ole enää vain medialukutaitoa vaan myös mediakirjoitustaitoa sen takia minä olen usein sanonutkin että esimerkiksi äidinkielen opetusohjelmaan tarvittaisiin ehdottomasti journalismin pelisäännöt koska jonkun blogin kirjoittaja saattaa huomata että hän onkin itse asiassa oikeudellisessa vastuussa siitä mitä hän on mennyt kirjoittamaan alaikäisenä eli tämän halusin vain nostaa vielä tähän keskusteluun ettei juututtaisi sinne vanhaan mediakasvatusajatteluun vaan muistetaan että me joudumme kasvattamaan heistä myös aktiivisia median tuottajia

kiitoksia arvoisa puhemies on todellakin uudistettava kun toimintaympäristö uudistuu tässä ensimmäisessä vaiheessa on nytten niin sanotusti nopeasti muutettavia kokonaisuuksia työ jatkuu niin sanottuun kakkosvaiheeseen jossa osa tulee sitten myöskin eun muutosten myötä ja myöskin sitten niin kuin edustaja kasvi toi esille kun eun digitaalinen sisämarkkina edistyy tulee tarvetta uudistaa tietoyhteiskuntakaarta lisää elikkä edessämme on varsin mittava kokonaisvaltainen uudistus josta nyt käsittelyssä on ensimmäinen osa myöskin esteettömyyden osalta työ jatkuu hallitus on tehnyt esteettömyyden osalta periaatepäätöksen joka velvoittaa meitä huomioimaan esteettömyyden kaikilla tavoilla kaikessa lainsäädännössä ja siihen myöskin pyritään jatkuvasti paremmin kiinnittämään huomiota esitys ei muuta yleispalvelulainsäädäntöä joka sellaisenaan on voimassa ja yleispalvelu on käyttäjän oikeus johon voi myös vedota tässä viestintävirasto on valvova viranomainen ja ja silloin kun tulee tällaisia esityksiä kuin nytten muun muassa muun muassa edustaja savolalta viestintävirasto on se valvova viranomainen joka tässä on tarvittaessa käytettävissä viittomakieli on huomioitu yle laissa kaupallisilla medioilla ei ole tällä hetkellä kielivelvoitteita ei minkäänlaisia ei ei viittomakieltä mutta ei muitakaan ja tässä on nyt sitten toki se kysymys valiokunnalle onko tähän kokonaisvaltaiseen ajatteluun tarvetta tehdä muutosta samalla on tietysti tärkeää pohtia sitä miten kaupallinen media pystyy niitä velvoitteita huomioimaan ja myöskin kuinka paljon se sitten saattaa vaikuttaa tarjontaan tai muihin ratkaisuihin tämä on ehkä peruslähtökohta tässä meillä on on todellakin tekstitysvelvoitteita ja niitä on tarkoitus edelleenkin käyttää ja itse asiassa laajentaa tämän tietoyhteiskuntakaaren osalta mutta kielivelvoitetta ei ole lainkaan tämä on tietysti periaate joka valiokunnassa on on hyvä pohtia ja käydä läpi olen henkilökohtaisesti hyvin sitoutunut molempiin yle työryhmiin sekä myöskin harkimon työryhmän esitysten toimeenpanemiseen taloudellisten raamien puitteissa toki joudun itse toimimaan ja ja palaan sitten tähän varsinaiseen kohtaan ja varmasti palaamme tässä salissa tähän kohtaan kun lvmn luokka on keskustelussa ja budjetti on julkinen syyskuuta valeuutisten osalta nousi monia näkökulmia täällä keskustelussa ja se on moninainen kokonaisuus jota on hyvä arvioida useammasta näkökulmasta toki myös meidän sananvapauden ja ja sananvastuunkin näkökulmasta sisäisen turvallisuuden strategiaa valmistellaan parhaillaan ja siinä tullaan huomioimaan valeuutisten vaikuttavuutta yhteiskuntaan ja mitä ne sitä kautta synnyttävät medialukutaitoon on kiinnitetty okmssä huomiota ja siellä on käynnistynyt hanke sitä varten meillä toki tämä kilpailuympäristö muuttuu merkittävästi kaiken aikaa ja se suuri haaste onkin kun tehdään mittavia lainsäädäntöuudistuksia ja kehikkoja miten nämä pystyvät muuttumaan ja kehittymään jatkuvasti ajassa ja siinäkin huomioimaan tasapuolisen kilpailuympäristön rakentamista ja siihen liittyvää kehittämistä edustaja wallinheimo nosti täällä esille huolenaiheen siitä että arpajaislain markkinointisäännösten ja kuvaohjelmalain lähetysaikoja koskevien säännösten rikkomista pidetään liian kevyenä perusteena olla myöntämättä ohjelmistotoimilupaa huolta on todellakin medialiitto tuonut esille mutta samalla meillä sisäministeriö opetus ja kulttuuriministeriö poliisihallitus ja viestintävirasto ovat omissa lausunnoissaan tulleet taas siihen johtopäätökseen että sääntelyä tässä kohtaa tarvitaan tällä hetkellä viestintävirastolla ei ole oikein mahdollisuuksia valvoa myöskään arpajaislain rikkomista

paikallisradiot silloin kahdeksankymmentä luvun alussa olivat hyvin paikallisia ne voivat pienen kaupungin alueella kuuluvia radioita jotka keräsivät mainosmarkkansa ja sitä kautta myöskin toimintamenoihin toimintamenoihin varat lähialueelta kysyn oikeastaan ministeriltä sitä koskien ihan lyhyen kysymyksen me olemme lupapuolella muun muassa taksiliikenteen osalta ja monella muullakin alueella helpottaneet lupakäytäntöjä miten on esimerkiksi näissä paikallisradiohommissa onko ollut tämmöistä kaavailua että tästä luvitusjärjestelmästä voitaisiin päästä pois niin että kaupallisia edellytyksiä edellytyksiä parannetaan ja ja että sitä päätöksentekoa siirretään viranomaisilta enemmänkin sinne toimijoille jos haluaisi perustaa paikallisradion niin hanke voi yksinkertaisesti kaatua niin kuin kaatuukin tänä päivänä siihen ettei

sähköisen kaupallisen median uutistukiasiaan palaamme yhdeksästoista yhdeksättä mutta siitä huolimatta haluaisin tässä yhteydessä korostaa sen merkitystä minä toden totta toivon että vaikka budjetti ei ole ehkä julkinen näiltä osin niin voisitte kenties antaa signaalia sen suhteen että tilanne olisi parantunut viime keväästä koska silloin se huoli ainakin meillä nousi että miksi ei

tuen tasosta käytän tämän puheenvuoron vielä siksikin että täällä on paitsi ministeri myös hallituspuolueiden edustajia paikalla toivoisin että viimeistään eduskuntakäsittelyssä ellei nyt ole kohennusta jo saatu asiaan voisimme sitten täällä eduskunnassa budjetin käsittelyn yhteydessä turvata tämän koska täällä on mielestäni puhemies hienosti ja aivan oikealla tavalla käytetty puheenvuoroja kaikkialta siitä kuinka tärkeää kuitenkin on se että meillä on laajasti niin kaupallisen median kuin yleisradion toimintaedellytykset turvattu tämä olisi yksi tärkeä tässä tilanteessa hyvin tärkeä osa sitä kaikkea mitä nyt juuri tarvitsee tehdä nimenomaisesti koska me me tiedämme kaikki että median

herra puhemies paikallistoiminta ja paikallismediat muistan kun sivistysvaliokunnassakin kävimme läpi sitä aikakautta kun niitä tuli tuli isolla isolla tarjonnalla itse asiassa nämä uudet jakelukanavat ovat onneksi tarjonneet myös siihen aika hyvää vastausta eli tänä päivänähän monella paikallislehdellä

itse asiassa pärjäävät mediakentässä aika hyvin tällä hetkellä kun puhutaan suurin piirtein vaikkapa oman kotikuntani paikallislehden tyyppisistä muutamien tuhansien asukkaiden medioista niille on omanlainen tilansa löytynyt tässä globaalissakin mediakentässä ja se on hyvä paikka mutta tästä oikeastaan tullaan siihen tilanteeseen että ei ole varmaan kauhean kaukana se tilanne kun

pyörittämiseen sillä tällä hetkellä se on jo mahdollista anteeksi siis kun ajatellaan että tänä päivänä internetissä tällaista toimintaa voi tehdä ja siellä on paljon tätä tätä tarjontaa olemassa ja kun aiemmin omassa puheenvuorossani totesin että tv vastaanottimet toimivat jo myös internetin vastaanottimina niin silloin ei enää olla kauhean kaukana siitä tilanteesta että sisältöä tulee myös sinne kotisohvalle ei pelkästään puhelimeen ja ipadiin vaan myös tvn kautta kotisohvalle netin tubettajien ja muiden tekemänä silloin tietysti täytyy pohtia sitä tarvitaanko tällaista tiukkaa luvitusta lainkaan vai riittäisikö pelkkä valvonta
vielä ministeri berner
arvoisa herra puhemies aivan lyhyesti radiotoimilupien osalta meillä on käynnissä toimialan kanssa kierros jossa pohditaan sitä miten radiotoimilupien osalta menetellään seuraavan toimilupakauden osalta me olemme nyt tehneet heille arviomuistion ja ja siinä on neljä viiva viisi eri skenaariota ja nyt pyydämme toimialan kanssa yhteistyössä arvioimaan sitä miten koko radiosektoria jatketaan tulevaisuudessa tavoite on päästä tämän vuoden loppuun mennessä yhteisymmärrykseen siitä miten radioiden osalta tulevaisuudessa toimitaan tältä osin työ on on valtavan kesken vielä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa herra puhemies käsiteltävänä on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

tunnistuslain edellisen muutoksen yhteydessä eduskunta hyväksyi lausuman jonka mukaan se edellytti että valtioneuvosto seuraa sähköisen ensitunnistamisen toimivuutta ja kohtuuhintaisuutta erityisesti tunnistuspalveluiden markkinoiden liikkeellelähdön varmistamiseksi

markkinoida käyttäjille laajasti korkeiden hintojen vuoksi nyt käsillä olevassa esityksessä ensitunnistamistietojen välittämiselle ehdotetaan viiden vuoden ajaksi enimmäishintaa joka olisi vähintään nolla pilkku euroa ja enintään viisi euroa tämä on kohtuulliseksi katsottu enimmäistason vaihteluväli joka perustuu suomessa toimivilta tunnistusvälineen tarjoajilta esityksen valmistelun aikana saatuihin tietoihin toteutuneista ensitunnistustietojen välittämisen hinnoista lisäksi korvauksen enimmäistason tulisi laskea vuosittain kaksikymmentäviisi prosenttia näissä rajoissa viestintävirasto määrittelisi enimmäishinnan toteutuneiden markkinahintojen perusteella tunnistusvälineiden tarjoajien kannalta esitetty malli toisi sääntelyyn ennakoitavuutta ja varmistaisi samalla hintojen kohtuullisuuden suhteessa markkinahintoihin sekä sen että hinnoittelu kehittyisi maltillisesti kohti tehokasta hintatasoa esityksen tavoitteena on ennen kaikkea edistää digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luomista ja sähköisen tunnistamisen markkinoiden kehittymistä digitaalisten palveluiden laaja alainen käyttöönotto ja uusien liiketoimintamallien kehittyminen että sähköisten palveluiden käyttäjät ja tarjoajat voivat luottaa toisiinsa sekä varmistua toistensa identiteetistä tunnistamismarkkinoiden nykyistä nopeampi kehittyminen on välttämätöntä digitaalisten palveluiden ja liiketoiminnan edistämiseksi lopuksi tuon esiin että toisena asiana tässä samassa esityksessä ehdotetaan että tunnistuslain mukaisia ilmoitusvelvoitteita ja viranomaismaksuja selvennetään toimijoiden yhteenliittymien osalta kyseessä on selkeyttävä muutos jolla estetään tahattomat moninkertaiset valvontamaksuvelvoitteet kiitos

arvoisa puhemies sähköinen tunnistaminen on tärkeää ja on on valitettavaa että me olemme tässä asiassa kyllä jääneet pahasti jälkeen monista muista maista olen joskus aiemmin itse kannattanut sähköistä äänestämistäkin mutta en enää tänä päivänä sitä sitä kannata en mene niihin yksityiskohtiin mutta nyt haluan antaa ministeri bernerille ja hallitukselle kiitosta siitä että tässä

ja jos tämä talo siihen pystyy nyt vasta niin askeleita on vielä vielä runsaasti lisääkin otettava pidän myönteisenä myös sitä että tämän hallituksen aikana on saatu maksuhäiriöisille oikeus verkkopankkitunnuksiin siinä oli iso epäkohta jota aiemmin ei ollut korjattu mutta tämä nykyinen hallitus sen korjasi talousvaliokunnasta edustaja turusen johdolla asia saatiin

hyvä että tässä tuli nämä maksuhäiriöiset esille vaikka nyt on mahdollista että he saavat kortin niin nyt on niin että pankeilla ei ole velvollisuutta antaa

tätä korttia että voi tunnistautua ja se on edelleenkin ongelma me annoimme luvan mutta me emme voi velvoittaa kaikkia pankkeja antamaan antamaan näitä näitä tunnuksia tämä on valitettavasti tänä päivänä tosiasia tämä on se asia mihin mihin pitäisi puuttua tuossa laskin äskettäin että jos se vitosen maksaa niin se on noin kaksi miljoonaa yhteensä meillä on liki neljäsataatuhatta maksuhäiriöistä ihmistä niin että jotakin pitäisi tehdä jotta voisimme taata sitten näille maksuhäiriöisille kun kerta lupa nytten on antaa verkkotunnukset se että he myöskin saisivat

edustaja päivi räsänen on poissa

eli tämän vuoden alkupuoliskolla tammi kesäkuussa näitä maksuhäiriöisiä ihmisiä oli suomessa sadantuhannen enemmän kuin viime vuonna kaksitoista prosenttia enemmän kuin aikaisemmin näin on näin on laskettu sähköinen tunnistautuminen on ehdottomasti hyvä asia ja se on varma asia mutta huoli on vain siitä voivatko kaikki kansalaiset käyttää

ministerin äskeisestä puheesta kävi selvästi selville se minkä takia luottolaitokset eivät halua antaa näitä tunnistautumiskeinoja se maksaa se on heille kallista tämä on varmasti erittäin hyvä asia että nytten tulee jonkinnäköinen katto siihen toivottavasti sitä viittä euroa nyt ei mene koska se on se kaksi miljoonaa kuitenkin ja sitten kun me pelaamme rahamarkkinoilla niin kaksi miljoonaa on iso raha ja onhan se kyllä aina iso raha mutta mikä olisi keino siihen että jokainen kansalainen saisi sähköisen mahdollisuuden tunnistautua

puhemies tuossa kiitin edustaja turusta ja talousvaliokuntaa hetki sitten siitä että nämä verkkopankkitunnukset on nyt tehty jokaisen oikeudeksi kun salin vasemmalta laidalta nyt väitetään että ne eivät ole jokaisen oikeus niin voisitteko te talousvaliokunnan puheenjohtaja edustaja turunen nyt vahvistaa ja korjata sen väärän tiedon eli eikö näin ole että peruspankkipalveluihin on nyt pankki velvoitettu antamaan myös verkkopankkitunnukset jos pankki näin ei toimi vaan niin kuin edustaja tolppanen väittää niin silloin ymmärtääkseni tämä pankki rikkoo lakia ja valiokunnan puheenjohtaja turunen voi kertoa varmaan myös sen mitä silloin voidaan tehdä jos pankki ei tätä lakia noudata

arvoisa puhemies edustaja heinonen on aivan oikeassa siinä tämä ei ole ihan kansallistakaan juttua vaan kyllä tämä tulee eusta direktiivin kautta siitä että peruspankkipalvelut ovat kyllä talousvaliokunnassa tämä homma hoidettiin sitten kansalliseen lainsäädäntöön ja ja nämä peruspankkipalvelut pankkitunnukset

saatavilla tai pitäisi olla mutta tähän heinosen toiseen puoleen sitten jos näin ei ole minulla ei riitä kapasiteetti kertomaan sitä nyt tässä yhteydessä voin selvittää sen kyllä vastata sitten tarkemmin miten en muista sitä ulkoa sitä oli sanktioitu jos ei näin ole mutta peruspankkipalvelut ovat kaikkien kansalaisten käytettävissä näin pitäisi olla

arvoisa puhemies terveiset edinburghista siellä pubissa täytyy maksaa käteisellä he eivät ota mielellään kortilla koska se hidastaa palvelua siellä niin että kyllä minä väittäisin että me suomessa olemme aika pitkällä tässä digitalisaatiossa emme välttämättä ehkä niin pitkällä kuin mitä björn ulvaeus tukholmassa esittää että kokonaan luovutaan normaalirahasta mutta mitä tulee tähän itse lainmuutokseen niin nämä ensitunnistustietojen välittämisestä perittävät korkeat hinnat ovat vaikeuttaneet olemassa olevien tunnistusvälineiden hyödyntämistä ja uusien hankkimista ja korkeat hinnat vaikeuttavat kilpailun toimivuutta ja jatkossa myös toimijoiden välisen luottamusverkon kehittymistä tämä laki on hyvin aiheellinen ja ja siinä mielessä ollaan oikeilla jäljillä ja hallitus on tässä tehnyt ihan hyvää työtä mitä tulee tuohon maksuhäiriöisten asiaan niin se on tosiaan ihan aiheellista että tämä kysymys tuotiin täällä esille tiedän monia yrittäjiä itsekin olen yrittänyt joskus on ollut verorästejä ja näin ja jos jos näin kävisi että ei enää saisi tosiaan pankkitunnuksia niin sehän olisi loppu koko yritystoiminnalle elikkä tässä mielessä talousvaliokunta on tehnyt hyvää työtä jos näin on niin kuin edustaja tolppanen sanoi että kaikki pankit eivät tätä noudata niin silloinhan meidän täytyy pystyä sanktioimaan sitten pankkeja se on kansalaisoikeus että voit tosiaan myös toimia näissä pankeissa vaikka jotkut pankit tavalliset asiakkaat tuomme vain hiekkaa sinne lattioille mutta joka tapauksessa jotakin jotakin täytyy tälle sitten tehdä tätä täytyy seurata se ei ole välttämättä itsestäänselvä asia mutta joka tapauksessa sanoisin että monet hyvin kunniallisetkin yrittäjät saattavat jossain vaiheessa olla semmoisessa tilanteessa että on esimerkiksi maksuvaikeuksia ja rahavaikeuksia likviditeettiongelmaa kun asiakkaiden kierto rahan kierto hidastuu niin silloin täytyy kuitenkin tämän pankkitoiminnan toimia kaiken kaikkiaan tämä sähköisen tunnistamisen lakimuutos on tärkeä asia

arvoisa puhemies tuo sähköinen tunnistaminen todellakin näkemykseni mukaan on suomessa aika aika etunenässä euroopassa tuohon ottaisin alatalolta kopin ja toteaisin että kun tuolla itävallassa paljon käyn alppiurheiluporukoiden mukana niin siellä pankkikortti ei ole ollenkaan tätä päivää siellä saa jopa käteismaksuista alennuksen mutta todellakin meillä suomessa on hyvä että että eduskunta nyt vihdoinkin lähtee edelleenkehittämään tätä sähköistä tunnistamista kun tuo pankkikorttioikeuskin tuli tässä selvästi epäselväksi nyt sitten että onko sitä sanktiota vai ei itse olen liike elämän edustajana sitä mieltä että markkinat sen myös tulevat tulevaisuudessa ratkaisemaan uskon uskon näin että vapaa kilpailu senkin ratkaisee itse olen tuolla tuomioistuinpuolella paljon työskennellyt ja teen niin sanotun kenttäjuristin työtä täytyy sanoa että tuo sähköinen tunnistaminen on siellä tätä päivää varsinkin meillä asianajo ja lakiasiaintoimistoissa se on jatkuvaa toimintaa mutta tietenkin on hyvä että kansalaisten mahdollisuudet käyttää niitä omien pankkipalveluidensa kautta

tietysti jos ajatellaan että tämä rekisteröintimaksu ja valvontamaksu tulevat käyttöön ne ovat hyvä tapa ja ne tavallaan myöskin ohjaavat sitten että nuo todelliset uudet toimijat ovat tosissaan tulossa markkinoille

maksuhäiriöiset ja heidän tilanteensa ja minun mielestäni on aika tärkeä asia että näin on tehty tässä viime päivien uutisten mukaan suomessa on noin kymmenellä prosentilla kansalaisista maksuhäiriöitä käytännössä se tarkoittaa puolta miljoonaa ihmistä ja ja se on hyvin merkityksellistä meillähän on ollut sellainen tilanne tosiaankin vähän aikaa sitten niin kuin edustaja alatalokin täällä mainitsi että varsinkin yrittäjille se on ollut ongelma jos on maksuhäiriömerkintöjä ja ihan tavalliselle kansalaiselle se on käytännössä tarkoittanut sitä ettei saa pankkitiliä auki sitten meillä on voimassa laki että palkka pitää maksaa pankkitilille että käteisellä palkkaa ei maksaa nyt tämmöinen maksuhäiriöongelmainen ihminen on vaikeassa tilanteessa jos pankki ei suostu aukaisemaan pankkitiliä ja toisaalta on kuitenkin onnistunut saamaan töitä ja ja palkanmaksajan pitäisi maksaa pankkiin tili tietenkin nämä maksuhäiriömerkinnät sen lisäksi että ei ole saanut tiliäkään auki pankissa puhumattakaan pankkikortista tai verkkopankkitunnuksista kyllä silloin kaiken muun päälle käytännössä tarkoittavat vielä sitä että et saa puhelinliittymää et vuokra asuntoa et tietysti aika paljon näitä ongelmia on jäänyt vielä ja on edelleen voimassa mutta pankkipalvelujen osalta osalta kuitenkin nämä peruspankkipalvelut on nyt turvattu kaikille kansalaisille myös jotka ovat maksuhäiriömerkinnän saaneet

kovin uusi laki nyt en ihan tarkkaan muista käsiteltiinkö tämä asia viime syksynä vai nyt tämän vuoden keväällä

tämä on suhteellisen tuore tuore laki mitä tulee sitten siihen noudattavatko pankit sitten tätä lainsäädäntöä tältä osin eli peruspankkitoimintojen osalta niin kyllä ainakin minun näkemykseni mukaan pankit noudattavat aika tarkasti lakia suomenmaassa niin että tuskinpa tämmöistä ongelmaa on koska ei ainakaan minun korviini sellaista

arvoisa puhemies käsillä oleva eun ja kanadan laaja kumppanuussopimus sisältää paljon hyviä asioita mutta myös ongelmia ongelmana on sen kytkös eun ja kanadan väliseen ceta kauppasopimukseen sopimusta ei ole vielä käsitelty eikä hyväksytty ceta sopimus tulee myöhemmin tänne parlamentin käsittelyyn tämä strategia kytkeytyy cetaan ja viittaa cetaan hyväksyttynä asiana vaikka se ei sitä vielä ole onkin ongelmallista käsitellä näitä asioita erikseen ja hyväksyä tämä asiakirja ceta viittauksineen ennen kuin ceta sopimusta on eduskunnalle edes annettu

tämän sopimuksen artiklassa kymmenen hallituksen esityksen sivulla kaksikymmentä

osapuolet tekevät yhteistyötä edistääkseen keskinäisen kauppansa ja ja keskinäisten investointiensa kestävää kasvua ja kehitystä yhteisen etunsa mukaisesti kuten laaja alaisessa talous ja kauppasopimuksessa määrätään eli tässä on suora viittaus ceta sopimukseen ja sen sitovuuteen vaikka itse ceta sopimusta ei ole vielä eduskunnalle annettu ceta sopimus investointisuojineen on niin merkittävä että se on käsiteltävä kansallisissa parlamenteissa eikä sitä voida pelkällä eu käsittelyllä hyväksyä joten se on tulossa eduskuntaan myöhemmin tulee todennäköisesti vaatimaan myös perustuslaillisen tarkastelun ceta sopimus ei ole lainkaan ongelmaton esimerkiksi euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen sosiaali terveys ja kestävän kehityksen asioiden komitea on ilmaissut siitä huolensa ceta tuo voimaan ylikansallisille sijoittajayhtiöille uusia valtuuksia haastaa eun jäsenmaita rangaistavaksi säätämistään yritysten voittoihin vaikuttavista laeista jotka on säädetty suojelemaan kansalaisten terveyttä ympäristöä tai työntekijöiden oikeuksia

ei ole vielä edes eduskunnassa päästy käsittelemään käsittelemään toivoisinkin että valiokuntakäsittelyn valiokuntakäsittelyn aikana pohditaan voidaanko näitä asioita käsitellä erikseen vai tulisiko ne käsitellä yhtä aikaa tai jos tämä strateginen kumppanuussopimus käsitellään cetasta erillisenä asiana niin silloin pohdinta tulee laajentaa koskemaan koko ceta sopimuksen hyväksyttävyyttä

arvoisa rouva puhemies tämä niin sanottu spa sopimus on laaja alainen yhteistyösopimus joka sisältää määrittelyt yhteistyön sekä vuoropuhelun muodoista

ceta sopimuksen arvioihin toisaalta on muistettava mitä euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa on todettu eli kun vapaakauppasopimuksia käsitellään niin niitä tulisi käsitellä laajasti niin että esimerkiksi ihmisoikeudet eivät niiden vuoksi vaarannu ympäristöstä puhumattakaan tämä spa sopimus ei siis ole ceta sopimus mutta asiat liittyvät kiinteästi toisiinsa koska ceta on tulossa ymmärtääkseni nyt syyskaudella eduskuntaankin minun mielestäni olisi varsin perusteltua käsitellä näitä asioita yhdessä tämä yhteistyösopimus ja ceta kannattaa käsitellä mahdollisimman samanaikaisesti ja mahdollisimman laajasti toivoisin että myös perustuslakivaliokunta ottaisi asiaan perusteellisesti kantaa tämä mahdollistaisi sen että emme vahingossa tämän spa sopimuksen myötä tulisi lukinneeksi kantojamme sellaisiin asioihin jotka liittyvät ceta sopimukseen ja jotka varmasti edellyttävät suurta poliittista harkintaa

arvoisa arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolain voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin sovellettavaa kiinteistöveroprosenttia koskevaa säännöstä pieneen vesi ja tuulivoimalaitokseen jonka nimellisteho on enintään kymmenen megavolttiampeeria sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia pienvoimaloita koskevaa säännöstä muutettaisiin siten että kymmenen megavolttiampeerin tehoraja laskettaisiin yhteisen siis laskettaisiin yhteisen liittymispisteen kautta sähköverkkoon kytkettyjen voimalaitosten yhteenlasketun nimellistehon perusteella säännöstä sovellettaisiin kaikkiin voimalaitoksiin niiden sähköntuotantomuodosta riippumatta asia on lähtenyt kaksituhattakuusitoista budjettiriihestä liikkeelle ja tuulivoiman kiinteistöverotus on saanut kritiikkiä siitä että se on kevyempää kuin muun energian yleinen kiinteistöveroprosentti on nykyisin nolla pilkku yhdeksänkymmentäkolme viiva yksi pilkku kahdeksan prosenttia ja käytännössä on ollut sellainen tilanne että tuulivoima kaikkinensa suomessa on ollut tämän yleisen kiinteistöveroprosentin piirissä tässä lakiesityksessä on kysymys siis laskentatavasta joka on tehty vastaamaan todellisuutta jatkossa tuulivoimalat tuulipuistoissa lasketaan yhteen jos niillä on yksi liittymä näin laskien yli kymmenen megavolttiampeerin puistot kuuluisivat jatkossa korotetun kiinteistöveron piiriin joka on maksimissaan kolme pilkku yksi prosenttia mikäli kunta on näin päättänyt tämä asettaa eri energiamuodot tasa arvoiseen

kiinteistöveron näkökulmasta katsottuna jos aiemmin on ollut puistossa esimerkiksi yksi kolmen megavolttiampeerin tuulivoimalaitos siihen on sovellettu tätä yleistä kiinteistöveroprosenttia joka on siis maksimissaan ollut se yksi pilkku kahdeksan prosenttia ja tuulipuistossa vero on laskettu erikseen kaikille voimalaitoksille joten koko puisto on ollut alhaisen verotuksen piirissä siis alhaisemman verotuksen kuin mitä on tämä

lakiehdotuksen mukaan siis tämä kymmenen megavolttiampeerin raja lasketaan yhteisen liittymispisteen mukaan toisin sanoen vaikkapa tämmöisessä puistossa kun näitten tuulivoimaloitten kokonaismäärä ylittää tämän kymmenen megavolttiampeeria nämä lasketaan yhteen silloin kun niillä on yhteinen liittymä ja ja silloin nämä ovat tämän korkeamman kiinteistöveron piirissä tällä hetkellä verohallinnon rekisterissä on noin neljäsataaviisikymmentä tuulivoimalaa jotka sijaitsevat neljäkymmentäkolme eri kunnan alueella tuulivoimalaitosten yhteen laskettu verotusarvo vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kaksituhattaseitsemäntoista on kolmesataakaksikymmentä miljoonaa euroa ja laskennallinen kiinteistövero kolme pilkku kuusi miljoonaa euroa käytännössä tämä lakimuutos tarkoittaa sitä että kuntien verotuotto tältä osin kasvaa merkittävästi niin tämä lakiehdotus on lähtenyt liikkeelle kaksituhattakuusitoista riihestä mutta tästä tuulivoiman tuesta ylipäänsä haluaisin sen verran sanoa että se on hyvin ylimitoitettua aikaisempien päätösten vuoksi kaksituhattaviisitoista hallitusneuvotteluissa lähtökohtana oli se että haluttiin tätä tuulivoimatukea leikata aika nopeasti todettiin että perustuslaillisten ongelmien vuoksi tuulivoimatukeen ei voitu puuttua koska nämä olivat kuitenkin kahdentoista vuoden sopimuksia mutta käytännössä tehtiin päätös siitä että tämä nykyinen tukijärjestelmä päätetään mahdollisimman nopeasti tämä loppuukin nytten

ensimmäinen marraskuuta kaksituhattaseitsemäntoista tuen piiriin ei oteta enää yhtään voimalaitosta mutta käytännössä tämä tarkoittaa sitä että esimerkiksi ensi vuoden budjetissa maksetaan kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa se on järkyttävän suuri summa yhdelle energiantuotantomuodolle olkoonkin sitten uusiutuva tilanne ei parane lähivuosien aikana vaan itse asiassa se heikkenee merkittävästi korkeimmillaan meillä tulee olemaan tuulivoiman tukeminen kaksituhattakaksikymmentäkolme viiva kaksituhattakaksikymmentäneljä silloin puhutaan jostain kolmensadanviidenkymmenen miljoonan euron tuesta tämän jälkeen se lähtee kyllä sitten laskemaan sen vuoksi että uusia ei ole otettu mukaan ja ja muistaakseni tämä nykyinen syöttötariffijärjestelmä ja sen tukeminen

on kysymys silloin kun todettiin hallitusneuvotteluissa kaksituhattaviisitoista että me emme pysty vain leikkaamaan tätä tukea sopimuksista jotka on näitten yrityksien kanssa tehty vaan perustuslain omaisuudensuojan vuoksi niistä joudutaan pitämään kiinni niin silloin kyllä perattiin tämän tuulivoiman muut mahdolliset tukimuodot ja sitten huomattiin että on tämä käytännössä alempi kiinteistövero

tuulivoimayhtiöille siksi tähän haluttiin silloin puuttua ja tuoda tämä tasa arvoiseen asemaan muitten

ja niiden kiinteistöveron kanssa

arvoisa rouva puhemies tein elokuussa kaksituhattaviisitoista tätä asiaa koskevan kirjallisen kysymyksen joka mielestäni nimenomaan kuntien näkökulmasta tuulivoiman verotukseen on liittynyt onkin hienoa että tämä asia on edennyt tässä vaiheessa ja hallitus on antanut siitä esityksen nimittäin tuulivoima on uusiutuvaa päästötöntä kotimaista energiaa ja kuntia on kuitenkin pyritty jo vuosien ajan kannustamaan tuulivoiman rakentamiseen kuitenkin ehkä katsojan mielipiteistä riippuen tuulivoimaan sisältyy aina jonkinlaisia maisema ja meluhaittoja ja ne jäävät sinne paikallisesti joten mielestäni on täysin kohtuullista että tuulivoimaan investoineet kunnat saavat tuulivoimasta kiinteistöveron muodossa kompensaatiota ja nyt hieman korkeampaa astuu voimalaitosverotuksen piiriin kompensaatiota siitä että kuntaan rakennetaan tuulivoimaa tähän asti laissa on ollut jossain määrin kuollut kirjain tuulivoimayksikön nimellistehon osalta kymmenestä megavolttiampeerista sen kokoisia yksittäisiä myllyjähän ei ole käytännössä olemassa se ongelma tällä lakiesityksellä pystytään korjaamaan kuten tuossa talousvaliokunnan puheenjohtaja mainitsi yhden liityntäpisteen kautta useampi mylly pystytään laskemaan sen kymmenen megavolttiampeerin piiriin ja silloin se tulee ylittymään ja ja tuulivoimaa pystytään verottamaan puistokohtaisesti tätä kautta kuntaan jää sitten enemmän veroeuroja kuntalaisten palveluiden parhaaksi arvoisa puhemies on aivan selvää että me tarvitsemme uusiutuvaa energiaa sitä tarvitaan paljon lisää ja suomi astuu aikaan jossa fossiilisista polttoaineista päästään irti hallitusohjelmassakin on yksi tavoite sen suhteen saavuttaa vuoden kaksituhattakaksikymmentä ilmastotavoitteet jo vaalikauden aikana ja fossiilista tuontienergiaa korvataan enenevässä määrin kotimaisella puhtaalla uusiutuvalla energialla kivihiilestä tehdään kielto tuontiöljy puolitetaan toivottavasti ajan saatossa päästään öljystä kokonaan irti mielestäni on oikeus ja kohtuus että kunnat jotka ovat kuitenkin aktiivisesti olleet kantamassa kortensa kekoon uusiutuvan energian saamiseksi kaavoittaneet tuulivoima alueita saavat siitä myös ansaitun korvauksen monille pienille kunnille etenkin pohjois lapissa jossa on paljon tuulivoimaa tällä on erittäin suuri merkitys omassa kotimaakunnassani suurimpien kuntien joukossa joita tämä palvelee ovat esimerkiksi sellaiset kunnat kuin simo kemi tornio sodankylä ja tervola on arveltu että esimerkiksi simon kohdalla yhden kunnallisveroprosenttiyksikön nosto tuo noin neljäsataaviisikymmentätuhatta euroa kunnan kukkaroon tällä pystyisi tulemaan enemmän nämä ovat pienille kunnille erittäin suuria asioita joilla on suora heijastus kuntalaisten saamiin palveluihin oli kysymys sitten kirjastoista tai peruskouluista tai hoitajien määrästä naapurimaakunnassakin naapurimaakunnassakin esimerkiksi ii ja kalajoki kyllä tulevat saamaan tästä varsin muhkeat hyödyt arvoisa puhemies viime viikolla huomasin että lappeenrannan teknillinen yliopisto oli julkaissut tutkimuksen jossa tuulisähkö on halvin tapa tuottaa sähköä tapa tuottaa sähköä itse tuulimylly on kallis rakennelma mutta se on kuitenkin varsin helppo pitää kunnossa ei ole mitään epäilystä siitä mihin suuntaan maailman energiamarkkinat ja maailman sähkömarkkinat ovat menossa suomessa tuulivoiman osuus on erittäin pieni kansallisesti toivottavasti tämä rohkaisisi lisärakentamiseen myös varsin antelias syöttötariffi aikanaan tehtiin silloisen parhaan tiedon valossa kun oletettiin että sähkön hinta olisi korkeampi vastaavanlaisia mekanismeja on ollut käytössä myös muualla euroopassa ylisuurta tukea on pystytty keräämään takaisin ja laittamaan se hyöty veronmaksajien palveluiden turvaamiseen niinpä mielestäni on on erittäin hieno asia että tällainen hallituksen esitys nyt on tullut ja toivottavasti se etenee eduskunnassa kritiikkiä huomasin tuosta tulleen esimerkiksi energiateollisuudelta ja elinkeinoelämän keskusliitolta sen suhteen että verotuksellisesti joudutaan nyt vaikeampaan asemaan mutta minun mielestäni tämä kyllä ennen kaikkea tukee kuntia uusiutuvan energian

arvoisa rouva puhemies pohdin tätä esitystä minusta tässä on hyviä puolia se että kunnille on mahdollisuus tulla lisää verotuloja mutta toisaalta sitten yhtiöitten käytäntö on ollut aina vähän semmoinen huono puoli tuommoiset veronkorotukset tahtovat siirtyä laskuun

tässä kesällä jouduin selvittämään erään vanhuksen sähkölaskua mitä se sisältää

sen laskun suuruus oli seitsemänkymmentäviisi euroa siitä noin seitsemän euroa oli sähkönkulutusta kaikki muut ovat taksoja siirtotaksoja ja verotusta mitkä sisältyvät siihen laskuun

pohtimaan tätä tilannetta mihinkä tässä ollaan ajautumassa kun tämä

nostaa näitä kuluja tälle yhtiölle joka tekee hirmu hyviä voittoja näistä verohelpotuksista johtuen niin minä toivon hartaasti että kun valiokunnassa mietitään tätä asiaa tätä asiaa eteenpäin löydettäisiin semmoinen keino etteivät nämä ainakaan kuluttajahintaa nosta enää

niin

kuitenkin kun miettii tätä meidän sähkönhinnoittelurakennetta minä toivoisin että jossakin vaiheessa otettaisiin sekin käsittelyyn että kun tämmöinen sähkön säästäminenhän on yksi meidän energiataloudessa tarvittavia tarvittavia toimenpiteitä jotta jotta kulutus ei kasvaisi niin tämä nykyinen järjestelmä ei suosi sitä energian säästämistä koska sähkölaskun hinnassa se kulutus on niin pieni osa sitä laskua toivoisin että tämmöistäkin vaihtoehtoa siellä mietittäisiin ja vietäisiin eteenpäin niillä pohjilla jotta tämä menisi eteenpäin sinänsä tuulivoima aivan oikein on puhdasta energiaa se parantaa meidän ilmastostrategiamme lähtökohtia erittäin hyvin ja on siinä mielessä kannatettavaa että käytettäisiin enemmän tuulivoimaa ja rakennettaisiin tuulivoimaa mutta ylimääräiset verohelpotukset voisivat joutaa pois

arvoisa puhemies hallitus esittää siis kiinteistöverolakiin muutosta jolla tuulipuistot tarkemmin sanottuna yhden liityntäpisteen kautta verkkoon liitetyt tuulimyllyt joiden yhteisteho on yli kymmenen megavolttiampeeria tulisivat voimalaitosten kiinteistöveron piiriin tämän kiinteistöveron maksimi on kolme pilkku yksi prosenttia kun yleinen kahdeksan prosenttia maksimissaan tuulivoimaloiden kiinteistöverokohteluun on viime vuosina kohdistettu kritiikkiä useista eri näkökulmista kunnille tuulivoimaloista kertyvän kiinteistöveron määrän kasvattamista on pidetty perusteltuna myös siitä näkökulmasta että näin voitaisiin kannustaa kuntia kaavoittamaan alueita tuulivoimarakentamiseen ja siten edistää tuulivoiman lisärakentamista toisaalta tuulivoiman kustannusten kasvattaminen heikentää tuulivoiman kannattavuutta ja saattaa hidastaa uuden tuotantokapasiteetin rakentamista sitä kautta syöttötariffin piirissä oleville voimaloille veronkorotus ei varmaan olisi paha voitot ja myös maksettava yhteisövero tosin pienenisivät jonkin verran tätä esitystä perustellaan myös eri energiantuotantomuotojen saattamisella yhdenvertaiseen asemaan samalle viivalle keskenään sehän on kaunis ajatus mutta tämä esityshän ei asiaa vielä suoriltaan ratkaisisi nimittäin suomessa tuetaan esimerkiksi fossiilista energiaa varsin avokätisesti joskin usein välillisesti jos tätä tavoitetta haluttaisiin siis tukea pitäisi saastuttavien energiamuotojen välilliset tuet käydä läpi eri energiamuotojen saattaminen samalle viivalle edellyttää siis paljon laajempia toimia enkä itse aloittaisi suoriltaan tuulivoimasta vaan niistä fossiilisista jos uusiutuvat saataisiin samalle viivalle näiden kanssa olisi tilanne hyvin erilainen markkinoillakin on myös todennäköistä että jos ja kun jatkossa siirrytään uusiutuvan energian tarjouskilpailumalliin korotettu kiinteistövero vyörytettäisiin mahdollisesti tarjoushintoihin joten minkä kunta voittaa voisi valtio joutua maksamaan samalla tuulivoiman kilpailukyky verrattuna esimerkiksi chp laitoksissa tuotettavaan biosähköön heikkenisi hallituksen esityksestä ovat kriittisesti lausuneet muun muassa tem ek energiateollisuus ja tuulivoimayhdistys kannattajia ovat muun muassa mtk tuulivoimakunnat kuntaliitto ja veronmaksajain keskusliitto vastustajien perusteissa mainitaan yllä mainittujen lisäksi se että korotettu vero hidastaisi markkinaehtoisen tuulivoiman lisääntymistä ja vaarantaisi sitä kautta ilmastotavoitteita muun muassa uusiutuvan energian tavoitteitamme vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä lisäksi nostettu vero voisi kannustaa rakentamaan epätarkoituksenmukaisen pieniä tuulipuistoja jotta ne jäisivät alle kymmenen mvan verorajan vaikka hallituksen esityksellä on siis ymmärrettäviä ja hyviäkin perusteita on silti hankalaa tukea sitä suoraan vielä tässä vaiheessa lopullisen kantamme muodostamme kuultuamme asiantuntijoita valiokunnissa tärkeintä on että edistämme kestävää energiapolitiikkaa ja ilmastopolitiikkaa koko yhteiskunnassa

arvoisa rouva puhemies verojaostossa tämän esityksen käsittely jo tänään tänään ensi kuulemalla alkoikin siellä todella oli muun muassa kuntaliitto asiantuntijana oli myöskin tem asiantuntijana ja vastusta hallituksen esitystä voin lausua joitain kriittisiä havaintoja jossain vaiheessa kuntaliitto muun muassa siis ja paikalliset kunnat kannattavat tämän kiinteistöverolain muuttamista siten että vesivoimalaitoksen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan sellaiseen joka liittyy sähköverkkoon yhteisen liittymäpisteen kautta puhutaan piuhamallista ja tämän kokonaisuuden nimellisteho ylittää kymmenen megavolttiampeeria voidaan sanoa että tämän muutoksen myötä eri sähköntuotantomuotojen verokohtelu kiinteistöverotuksessa on neutraalimpaa ja voimalaitosten sijaintikunta saa niin kuin täällä on todettu oikeudenmukaisemman kompensaation voimalaitoksen haittavaikutuksista käytännössä muutos siis koskisi lähinnä tuulivoimapuistoja jotka jatkossa katsottaisiin yhdeksi voimalaitoskokonaisuudeksi ja todella tämä kiinteistöverojen muutos kannustaa kuntia edistämään tuulivoiman hyväksyttävyyttä paikallisesti ja mahdollistaa sijaintikunnalle vakaita kiinteistöverotuloja myöskin on huomattava alueelle tuomien verojen määrä on alhainen verrattuna muihin voimalaitoksiin kiinteistöverotus kun ei koske rakennelman koneita ja kalustoa jotka muodostavat merkittävän osan tuulivoiman rakentamiskustannuksista

tässä tämä määrittely liittymispisteen kautta on ehkä ainoa mahdollinen

puhemies on on toimiva ja todella myöskin veronmaksajain keskusliitto maataloustuottajat ja eräät muut ovat esitystä kannattaneet joskin se on saanut kriittisiäkin huomioita

rouva puhemies tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys on mielestäni sellainen joka vastaa hyvin tavallisten ihmisten ja suomalaisten oikeudenmukaisuuden tunnetta ja sopii siihen tässähän sinänsä jos hallituksen esitystä lukee hyvin teknisessä lakiesityksessä on kysymys käytännössä siitä että niille kunnille joissa on energian tuotantoa tällä kertaa tuulienergian tuulivoiman tuotantoa näille tuottajakunnille joissa ne eri vaikutukset ilmenevät tulee vähän enemmän tuloja tämä on sellainen asia mitä kunnissa joihin on jo tullut paljon tuulivoimaloita tai on tulossa isoja tuulipuistoja odotetaan sekä kuntalaisten taholta että sitten itse kunnankin taholta arvoisa puhemies itse olen aina suhtautunut myönteisesti tuulivoimaan ja suhtaudun edelleenkin siihen myönteisesti kuitenkaan mikään energiantuotantomuoto ei ole täysin ongelmatonta näin ei koskaan ole aina ilmenee erilaisia vaikutuksia ympäristölle ja myös ihmisyhteisölle näin on myöskin tuulivoimassa tiettyjä maisema ja äänivaikutuksia siitä seuraa viime vuosina tuulivoiman haitoista ja tuulivoiman uhista ihmisille ja myöskin koti ja ja tuotantoeläimille on puhuttu entistä enemmän siksi mielestäni on erittäin tärkeää että ne alueet missä tätä taakkaa ja näitä vaikutuksia tuulienergiasta tulee saavat sitten myös taloudellista hyötyä ja taloudellista kompensaatiota suoraan näissä kunnissa ja näillä alueilla

tilanne on vain se että sähkö ei tule pelkästään töpselistä vaan jossakin se täytyy myöskin tehdä haluan myös yhtyä edustaja kulmunin ja edustaja ala nissilän erittäin hyviin huomioihin ja toivottavasti tämäkin esitys käsitellään sille kuuluvalla työllä ja arvokkuudella valiokunnassa ja jaostossa
arvoisa puhemies todellakin lappeenrannan teknillisen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan maatuulivoima on uusinvestoinneissa edullisin energiantuotantomuoto ilman tukiakin tuulivoiman kustannus on euroa megawattitunnilta seuraavaksi edullisin on uusi ydinvoima jonka tuotantokustannus on

pilkku neljäkymmentä euroa megawattitunnilta vaikka tuulivoima onkin edullisin uusi tuotantomuoto ei uusinvestointeja synny ilman tukea sähkön matalan hinnan ja ennustamattoman poliittisen ympäristön vuoksi vanha nyt suljettava tuulivoimatuki on ollut yliantelias eli sen päättäminen on perusteltua kuitenkin uusi parempi ja kohtuullisempi tuki tarvitaan jotta investointeja ylipäätään syntyy ja uusinvestointeja päästöttömään energiaan on pakko tulla jos haluamme saavuttaa päästövähennystavoitteet ja pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ja pysäyttää ilmastonmuutoksen uutta tukea tarvitaan varsinkin sen takia päästökauppa ei tällä hetkellä toimi eikä riittävästi ohjaa investointeja päästöttömiin lähteisiin ja fossiilisia polttoaineita myös tuetaan suomessa ja muualla euroopassa runsaasti arvoisa puhemies tämä esitys on laskettu nyt suljettavan tuen perusteella on kuitenkin pidettävä huolta ettei jatkossa nykyisen ylikompensoivan tuen ulkopuolelle rakennettavien uusien tuulivoimaloiden rakentaminen tyssää verorasitukseen tai tule kannattamattomaksi koska investointeja tarvitaan toisaalta tämä esitys voi lisätä tuulivoimatuotantoa jos se lisää tuulivoiman paikallista hyväksyttävyyttä ja sitä kautta lisää tuulivoimainvestointeja toivon että valiokuntakäsittelyssä pohditaan näitä molempia puolia sekä mahdollista investointien vähenemistä verojen seurauksena että mahdollista investointien lisääntymistä verojen seurauksena siitä näkökulmasta että uusia päästöttömiä investointeja suomeen tarvitaan

erittäin hyvä asia että tätä tuulivoimalaitosten kiinteistöveroa tällä tavalla laajennetaan ei pelkästään sen takia että sillä ikään kuin tuodaan hyötyä niihin kuntiin ja niille alueille missä se tuulivoima tiettyjä haittoja maisema ynnä muuta haittoja aiheuttaa sen sen vuoksi on tärkeätä että tämä luodaan mutta myöskin sen takia että tuulivoimalaitosten rakentamisen halukkuutta ja halukkuutta kaavoittaa tuulivoimapuistoja lisätään eri puolilla suomea ja suomen kunnissa nyt sellaisissa maissa vaikkapa tanska jossa on merkittävästi enemmän tuulivoimakapasiteettia kuin suomessa lähdettiin aikanaan laajentamaan laajentamaan tätä tuulivoiman tuotantoa julkisin toimenpitein siellä otettiin paremmin yhteisöt kunnat jopa kyläyhteisöt mukaan mukaan näiden voimalaitosten rakentamiseen ja jakamaan myöskin sitä taloudellista hyötyä mitä tästä energian tuottamisesta tulee mielestäni on tärkeää että tällä tavalla puretaan niitä esteitä niitä asenne esteitä ja muita esteitä mitä kunnissa on näiden tuulivoima alueiden alueiden rakentamiselle ja ja sopivien sopivien alueiden kaavoittamiselle mutta totean vielä myöskin sen sen että on on ihan oikein että niille alueille missä energiaa tietyillä muodoilla tuotetaan ja niitä tiettyjä haittoja niistä aiheutuu myöskin jää osa siitä taloudellisesta hyödystä ja hyvästä mitä tämä kyseinen energiantuotanto liiketoimintana tuottaa

arvoisa puhemies ja salissa vielä olevat perussuomalaiset katsovat että se että nämä tuotantolaitokset saatetaan saman kiinteistöveron alaisuuteen on hyvä asia tuossa keskustelussa keskustan edustaja kurvinen joka valitettavasti juuri poistui otti esille sen että tästä tulee hyötyä ja kompensaatiota kunnille mikä on totta mutta tässä keskustelussa unohtuu se kuitenkin jotkut nostivat esille ympäristö ja infraäänivaikutukset ihmisille se että kunnat saavat kompensaatiota tuulivoimasta ei tietysti korvaa niitä ongelmia joita joillekin ihmisille on aiheutunut terveysvaikutusten vuoksi itsekin

haluan lisätä uusiutuvia energiamuotoja mutta kaikessa uudessa pitää aina muistaa se että meille voi tulla terveyshaittoja meillä on kuitenkin perustuslaissakin turvattu oikeus terveelliseen ympäristöön perussuomalaiset ottivat tämän asian vakavasti ja viime syksynä itsekin henkilökohtaisesti tapasin tuulivoiman kanssa paljon tekemisissä olleita kansalaisia muun muassa merikarvialta ja kun lähdin siihen tilanteeseen niin ensin ajattelin että mistähän tässä nyt on oikein kysymys ja onko tämä tottakaan kuuntelin perheiden tarinoita lasten sairastumisista oudoista oireista ja siitä että he he olivat joutuneet muuttamaan pois kotoaan eräskin perhe merikarvialta on tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa että heillä on uusi talo tyhjillään ja jos he he palaavat sinne lastensa kanssa tämän tuulivoimapuiston lähelle niin koko perhe oireilee on tietysti esitetty että kysymys on varmaan siitä että nämä henkilöt kuvittelevat erilaisia sairauksia minusta se on aika tökeröä ja oikeastaan törkeää mennä näin väittämään esimerkiksi heidän perheensä lapsi joka oli vauvaikäinen silloin oireili ja voisin väittää että vauvojen on varmaan hirveän vaikea teeskennellä oireita vanhempien käskystä haluaisin vielä herättää keskustelua tässä salissa ja julkisuudessa siitä että perussuomalaisten vaatimuksesta tem teetti tutkimuksia näistä infraäänistä ja siellä oli tilanne se että todettiin että suoranaisista ole toistaiseksi tieteellistä näyttöä mutta lisätutkimusten tekemistä pitkäaikaisista terveysvaikutuksista perusteltiin ja tietojeni mukaan pitäisi olla tulossa vielä jonkinlainen lisäselvitys kun täällä ei nyt ole hallituksen edustajia montaa niin teiltä edustaja turunen kysyisin jos pystytte vastaamaan onko teillä tietoa onko hallitus viemässä eteenpäin

tätä selvitystä tämä on todellinen huoli ja me perussuomalaiset olemme ottaneet tämän vakavasti me olimme kesäkokouksessa hyvinkäällä kotikaupungissani ja siellä keskustelimme tästä paljon ja samoin puoluekokouksessa meillä oli tuulivoima kansalaisyhdistyksestä ihmisiä jotka kiittivät perussuomalaisia siitä että heidät on otettu vakavasti siksi toivon että muutkin puolueet ottavat tämän asian vakavasti tämä tuli julkisuuteen osittain myös siksi että oli tutkittu eläimiä muualla maailmassa muun muassa lepakoita ja siitähän sitten tietysti tämä lepakkoasia nostettiin esille ja unohdettiin ne sairastuneet ja kärsivät ihmiset toivon eduskuntaryhmiltä kiinnostusta mutta tähän itse hallituksen esitykseen sinänsä on ihan hyvä että kunnat saavat myös kompensaatiota mutta se ei kyllä auta niitten yksittäisten ihmisten tilanteeseen mitään koska tuulivoimapuistoja on paljon ja näiden vaikutusalueella on satojatuhansia ihmisiä se on sama kuin minkä tahansa altistumisen kanssa että kaikki eivät oireile eivätkä altistu mutta niillä ketkä altistuvat elämä on täydellinen katastrofi koska omaisuus on ehkä siellä talossa asutaan vuokralla

kautta arvoisa puhemies tulin tähän pönttöön kuitenkin voi olla että kaksi minuuttia ei ihan riitä mutta en en ehkä viittäkään kyllä puhu tässä nyt on käytetty monta kertaa sanaa kompensaatio mutta tässä pitää nyt muistaa että tässä hallituksen esityksessä ei ole kysymys mistään kompensaatiosta eli siitä että kunnat saisivat jotain kompensaatiota siitä että tuulivoimaa rakennetaan kunnan alueelle ei ei ei ollut kysymys kompensaatiosta vaan kysymys on kiinteistöverosta ihan arkinen asia kiinteistövero tässä hallituksen esityksessä nyt

tulee normaalin voimalaitoskiinteistöveron piiriin joka on korkeampi kuin tämä yleinen kiinteistövero kunnissa kunnat itse päättävät kiinteistöveroprosentistaan yleinen kiinteistövero on maksimissaan se yksi pilkku kahdeksan prosenttia ja ja voimalaitoksille kiinteistövero on kolmeen pilkku yhteen maksimissaan ja tämäkään ei tarkoita sitä että kaikki tuulivoimamyllyt tulisivat tämän korkeamman eli piiriin vaan ainoastaan siinä tapauksessa jos tämmöiset yhteen kytketyt tuulivoimalat joissa on yksi syöttöputki valtakunnan verkkoon sen kymmenen megavolttiampeeria

kun käytännössä tällä hetkellä tuulivoimamyllyt ovat olleet tämän yleisen alemman prosentin piirissä niin nyt nämä puistot jotka ylittävät tämän rajan kymmenen megavolttiampeeria ja joilla on se yksi syöttökaapeli valtakunnan verkkoon tulevat tämän ylemmän kiinteistöveron piiriin minkäänlaisesta kompensaatiosta ei voi puhua kompensaatio on aina korvaus jostain haitasta ja ja kysymys kompensaatiosta tässä on kysymys vielä kerran yksinkertaisesti siitä että tuulivoimalla tuotetut energiat ja niihin liittyvät kiinteistöt tulevat voimalaitoskiinteistöveron piiriin missä kaikki muulla tavalla tuotetut energiat ja niihin liittyvät kiinteistöt ovat olleet jo aikaisemmin eli eli ei ole kysymys myöskään mistään rangaistusverosta vaan tässä minun mielestäni yksi tukimuoto poistetaan tuulivoimalta ja tuodaan tuulivoima tasavertaiseen asemaan muitten tuotantomuotojen kanssa sitten edustaja parviainen sanoi tässä omassa puheenvuorossaan siitä että tämä hallituksen esitys voi johtaa pienempien pienempien puistojen rakentamiseen missä tämä kymmenen megavolttiampeeria ei ylity minun mielestäni se on erittäin hyvä juttu jos tämä johtaa siihen koska tämmöiset massiiviset isot tuulivoimapuistot ovat paljon merkityksellisemmin pilaamassa maisemaa tulee niitä äänihaittoja ja näinpäin pois eli

jos pysytään tuon rajan alapuolella se käytännössä tarkoittaa sitä että siellä on

myllyä keskitetty puistoksi minun mielestäni sekin voi olla maisemahaitta toisaalta parviainen omassa puheenvuorossaan sanoi sitten että mitä jos se kun uusiutuvan energian tukimuodot tulevat jatkossa tarjouskilpailun kautta johtaa siihen että sitten tämä tuulivoimalle tuleva tavallaan lisärasite joka tästä nyt muodostuu aikaisempaan nähden siirtyy tarjouskilpailussa hintoihin minun mielestäni sekin on hyvä juttu ei se ainakaan huono juttu ole siinä mielessä että silloin tarjouskilpailussa eri uusiutuvan energian tuotantomuodot ovat samalla viivalla on tasa arvoisempaa silloin olla tarjouskilpailussa mukana kun ei ole piilotukia siellä mukana eli huonoja juttuja ollenkaan nämä ovat hyviä juttuja sitten edustaja semi sanoi tästä että miten nämä kulut sitten mahdollisesti että mitä jos nämä siirtyvät kuluttajahintoihin tällaista vaaraa ei kuitenkaan ole ole tässä on kuitenkin energiantuottaja joka myy valtakunnan verkkoon se menee sähkömarkkinoitten määräämillä hinnoilla ja nehän luonnollisesti vaihtelevat vaihtelevat tällä ei ole mitään sellaista merkitystä että nämä menisivät suoraan kuluttajahintoihin ja sitten edustaja meri kysyi tästä selvityksestä minulla ei ole tällä hetkellä nyt siihen vastausta en osaa sanoa muuta kuin sen osalta ollaanko tästä tekemässä lisäselvitystä sitä tarkempaa selvitystä jos hallitus on tämmöisen luvannut niin silloinhan se kyllä kyllä tehdään mutta minä olen itse henkilökohtaisesti sitä mieltä että minä kannatan uusiutuvan energian tuotantoa eri muodoissaan myöskin tuulivoimaa aurinkoenergiaa mutta minä en pidä siitä että yhteiskunnan verovaroilla massiivisesti tuetaan jotain tiettyä energiamuotoa ja sitten taas toisaalta en kiistä millään tavalla myöskään niitä ongelmia mitkä

ja minun mielestäni on on tärkeää selvittää ne nimenomaan ääneen liittyviä liittyviä asioita meillähän on esimerkkejä nyt viime päivien uutisista kuubasta esimerkiksi semmoisella äänellä on ilmeisesti tehty kokeita tai tämmöisiä jotka ovat sairastuttaneet ihmisiä ja joista ei ole mitään todisteita eikä muuta mutta on oletusarvo siitä että jollain tämmöisellä matalataajuisella äänellä nämä on tehty uusi sodankäyntimuoto en siis pidä yhtään mitenkään epärealistisena sitä etteikö jostain tuulivoimatuotannosta näistä siivistä voisi aiheutua jotain semmoista ultraääntä mistä me emme nyt pysty suoraan todentamaan tai todistamaan ettei sitä olisi olemassa enkä väheksy millään tavalla näitten ihmisten oireita ja pidänkin tärkeänä sitä vaikka sitä nyt ei pystytä todistamaan että lisäselvitys

arvoisa rouva puhemies kaikesta energian ja sähköntuotannosta paikalliselle tasolle jää kuitenkin aina jonkinlainen haitta oli se maisemallista tai mitä tahansa meillä on pitkä historia vesivoimasta ja siitä miten tärkeää on se että vesivoimasta tulee kiinteistöveroa voimalaitosveroa niille kunnille joille se on aiheuttanut varsin massiivisia muutoksia vaikkapa viereiseen vesistöön kalakantoihin ja vaelluskaloihin minusta on aivan kohtuullista että myös tuulivoimasta tulee veroa silloin on se maisemahaitta meluhaitta mikä tahansa mutta myös paikallisilla ihmisillä täytyy olla se kompensaatiohyötynä minä

mitä sinne paikallisesti jää vaikka kysymyksessä ei tietenkään olekaan mikään kompensaatiojärjestelmä vaan ihan normaali kiinteistöveropolitiikka myös monet tuulivoimayhtiöt ovat suhtautuneet tähän kiinteistöveromuutokseen aivan positiivisesti kun olen heidän kanssaan keskustellut koska myös he huomaavat sen miten tärkeää on tuulivoiman yleisen hyväksyttävyyden kannalta paikallisesti että tällainen veromuutos saataisiin aikaiseksi lisäksi haluan huomauttaa että esimerkiksi energiavirasto näkee että sähköntuottajille tällä on vain vähäisiä kuluja olemassa joten he kannattavat tätä veromuutosta ainoa joka tätä vastustaa on sitten suurpääoma vielä ehkä kollegoille siellä vihreissä haluaisin huomauttaa että ainakin puolueen puheenjohtajan suulla vielä viime

että mahdollisesti myös sitten valiokuntakäsittelyn jälkeen puolueen linja on edelleen samankaltainen kuin edellisen puheenjohtajan aikana tässä asiassa

arvoisa puhemies käsittelyssä on siis hallituksen esitys jossa ehdotetaan pienten vesi ja tuulivoimaloiden asettamista pienvoimaloita koskevan kiinteistöverosäännöksen piiriin jos niiden yhteisen liittymispisteen kautta sähköverkkoon kytkettyjen voimalaitosten yhteenlaskettu nimellisteho olisi yli kymmenen megavolttiampeeria käytännössä tämän lakiesityksen myötä siis tulisivat tuulivoimapuistot tuulivoimapuistot voimalaitoksia koskevan kiinteistöveron piiriin niiden kiinteistöveroprosentti olisi enimmillään kolme pilkku yksi ja se on merkittävästi yleistä kiinteistöveroprosenttia suurempi se toisi kunnille lisätuloja ja olisi oikeudenmukainen ratkaisu sähköenergian eri tuotantomuotojen välillä ja tällä poistettaisiin yksi verotuki arvoisa puhemies tuulivoiman syöttötariffi on nykyään kahdeksankymmentäkolme pilkku viisikymmentä euroa megawattituntia kohti mikä on erittäin antelias sähkön markkinahintaan verrattuna lappeenrannan teknillisen yliopiston tekemä tutkimus johon täälläkin on viitattu osoitti että tuulivoiman avulla tuotetun sähköenergian

ovat alentuneet varsin merkittävästi hieman yli neljäänkymmeneen euroon per megawattitunti tämänkin tuloksen perusteella olisi erittäin hyvä päästä pikaisesti eroon veronmaksajille jo satoja miljoonia euroja maksaneesta tuulivoiman syöttötariffista ja antaa tuulivoiman kilpailla markkinaehtoisesti muiden energiatuotantomuotojen kanssa arvoisa puhemies edustaja meren esiinnostama ja perussuomalaisten vaatima tuulivoiman terveyshaittoja koskeva riippumaton ja puolueeton lisäselvitys olisi myös erityisen tarpeellinen nimittäin monet ihmiset tuulivoimatuotantoalueiden läheisyydessä ovat kertoneet kärsivänsä pahoista terveysongelmista ja niiden voidaan perustellusti epäillä johtuvan tuulivoimaloiden infraäänestä heidän huolensa onkin otettava vakavasti myös hallituksen piirissä

arvoisa puhemies toki nyt tässä keskustelemme kiinteistöverolain pykälämuutoksesta koskien tuulivoimaloita pidän erittäin runsaan tuulivoimarakentamisen maakunnan pohjois pohjanmaan ja erittäin runsaan tuulivoimarakentamisen kunnankin edustajana tietysti erittäin tärkeänä kun edustaja meri otti esille tuulivoimapaikkakuntien alueella asuvien ihmisten subjektiiviset kokemukset tuulivoimarakentamisesta ja ja niiden voimaloiden käytöstä ja pyysi tässä ryhmiltä vakavaa suhtautumista asiaan haluan siihen kommentoida että suhtaudun ja suhtaudumme vihreässä eduskuntaryhmässä aiheeseen vakavasti ja siinäkin mielessä asianmukaisesti että haluamme yleisenä ja tätäkin asiaa koskevana periaatteena pidettävän päätöksenteon pohjaamista tieteelliseen ja tutkittuun tietoon emmekä sillä tarkoita että mitätöidään ihmisten omia kokemuksia mutta emme myöskään halua sivuuttaa sitä faktaa että tässä hallituksen tilaamassa tuulivoiman terveyshaittojen tutkimuksessa

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan meillä ei tällä hetkellä ole olemassa tieteellistä näyttöä tällaisista terveyshaitoista ja siksi jatkettakoon seurantaa tarkempia selvityksiä en kyllä sanoisi etteivätkö jo nyt tehdyt selvitykset olisi riippumattoman ja luotettavan tieteellisen tahon suorittamia mutta ennen kuin tehdään täällä tai muuallakaan ankkuroituja johtopäätöksiä aiheesta niin odotettakoon tutkittua ja tieteellistä tietoa

arvoisa rouva puhemies vihreät tosiaan suhtautuvat tähän asiaan aivan avoimesti ja ja me tosiaan teemme sitten lopullisen päätöksen ryhmänä siinä kohtaa kun valiokuntakäsittely on asiantuntijoiden johdolla käyty tosiaan esimerkiksi tuulivoimakunnillehan tämä uudistus on varsin tärkeä mitä ei pidä lähteä kiistämään ja me kaikki varmasti allekirjoitamme sen tavoitteen että me haluamme että suomeen saisi mahdollisimman ketterästi rakennettua rakennettua uusiutuvia energiamuotoja siten että ne olisivat myös niiden kuntien etu jonne niitä rakennetaan

minun kommentointiani pienemmistä tuulipuistoista että johtaako tämä nyt siihen että rakennetaan sitten pienempiä yksiköitä sekin voi olla tietyllä tavalla positiivinen puoli se voi mahdollistaa sen että kunnat voivat ketterämmin

mutta sitten toisaalta se tarkoittaa myös sitä että tuulivoimaa on useammassa paikassa ja siinä on sitten omat kysymyksensä kunhan tämä ei johtaisi epäterveeseen osaoptimointiin se on se mitä minä tässä takaa haen myöskin kun me puhumme välillisistä verotuista ja suoristakin verotuista ja niiden purkamisesta ja siitä että saatamme eri energiamuotoja samalle viivalle keskenään niin minä painotan siis sitä ja halusin korostaa puheenvuorossani sitä että jos tällaista tarkastelua halutaan tehdä niin sen pitää koskea myös fossiilista energiaa ja sen välillisiä tukia on aivan selvää että energiamarkkinat toimivat paremmin silloin kun kaikki ovat samalla viivalla ja uskon että myös kestävä kehitys hyötyy siitä jos saamme eri energiamuodot samalle viivalle

arvoisa puhemies tosiaan tieteelliseen tutkimukseen tulee ja pitää voida perustaa asioita mutta meiltä puuttuu selkeästi pitkävaikutteisten terveysvaikutusten selvittäminen infraäänestä ehkä kehotan myös erilaisia puolueita tutustumaan ja haastattelemaan näitä ihmisiä niin kuin tuossa esimerkissäni yritin kertoa välttämättä ei ei ole mikään subjektiivinen kokemus se että juuri kävelemään oppinut vauva kävelee tällä tavalla hän ei varmaankaan ole matkinut sitä mistään ja se ei ole varmaankaan mikään plasebovaikutus haluan muistuttaa jokaista siitä että joitakin vuosia sitten suomessa oli aika tuntematon sairaus borrelioosi tunnen erään ihmisen joka kärsi borrelioosin jälkioireista ja ensin häntä luultiin luulotautiseksi kunnes tiede kehittyi ja ja huomattiin se että oli aiheutunut sellaisia hermostollisia vaurioita jotka vaikuttivat hänen motoriikkaansa

jonkinlainen kokemus vaan me joudumme hakemaan tieteellistä tutkimusta ja syy yhteyksiä ja monesti joudumme havaitsemaan että kysymyksessä onkin diagnoosi ja sairaus pidetään sen takia mielemme avoimina koska nämä tarinat ovat todella

arvoisa rouva puhemies tässähän on kysymys hyvin pienen ja varmasti kaikin puolin merkityksettömän säädöksen kumoamisesta mutta tämä on hyvä esimerkki aina toisinaan meille edustajille kun liikumme tuolla kotikunnissamme kotiseuduillamme ja kaupunkien toreilla tulee sellaista viestiä että ettehän te ole nyt mitään tehneet sen byrokratian purkamisen eteen ja edelleenkin meillä on monenlaista sääntelyä ja normia ja estettä

kyllä viesti siitä että ihan aidosti nyt juha sipilän hallitus haluaa vähentää tarpeetonta sääntelyä niin että meillä on vain ne pelisäännöt mitä me tarvitsemme tämän meidän yhteisen elämämme pyörittämiseen varmasti kun itsekin hallintovaliokunnassa olen ripeästi tästä mietinnön laadimme ja jälleen kerran pikkuisen tuo suomen laki opus sitten hoikistuu tämän osalta